päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen

ilmoittautumaan

arvoisa rouva puhemies ennen vaaleja oltiin yleisesti huolissaan suomalaisesta työstä kuljetusala työllistää satatuhatta työntekijää ja tuo leivän moneen suomalaiseen perheeseen kuljetusala on ollut ahdingossa ja kannatus on ollut haastavaa monet rehelliset ja ahkerat kuljetusyrittäjät ja työntekijät painavat pitkää päivää ja usein suuret lainat niskassa ala tuo verotuloja suomeen kaksi seitsemän miljardia vuosittain ja tämä ala sanoo että he kyllä pärjäävät jos pelisäännöt ovat reilut ja samat kaikille suurta ihmetystä onkin herättänyt se että nyt hallitus haluaa vapauttaa ulkomaalaiset halparekat toimimaan ilman velvoitteita suomen teillä tänään oli rekkamiesten musta päivä kun hallituspuolueet siunasivat tämän soinin linjan perussuomalaisten johtamassa liikennevaliokunnassa siksi kysynkin timo soinilta kun te olette eu ministerivaliokunnassa tämän linjan tehneet voitteko selittää miksi tämä ulkomaalaisen rekkaliikenteen vapauttaminen on niin

arvoisa rouva puhemies voin kernaasti aloittaa ja sitten substanssiministeri berner varmaan voi täydentää koska tämä on liikennevaliokunnasta tullut ulos aivan kuten kysyjä sanoi tämänkin asian taustalla on euroopan unioni haluttiin tai ei haluttu nyt on kysymys miten parhaiten turvataan suomalaisten edut näissä tapauksissa ja silloin tietysti täytyy katsoa mitä muita tapoja on esimerkiksi voidaanko tehdä sellaisia säännöksiä että ulkomailta tulevat rekat eivät enää voi ajaa esimerkiksi keveämmillä varustuksilla pohjoisessa suomessa ja muita vastaavia asioita toinen vaihtoehto olisi tietysti ollut istua maailman tappiin ja sitten jättää valmistelematta kaikki vaihtoehdot ja alkaa niitten valmistelu sitten kun tämä asia on käsissä siitä olen edustaja kymäläisen kanssa samaa mieltä että asia on vakava ja sitä täytyy hoitaa
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta ilmoittautumaan

arvoisa puhemies eun selän taakse meneminen ei nyt riitä edellinen liikenneministeri sopi tanskan kanssa että suomi pitää tiukan linjan ja tanska ei aio tätä vapauttamista ajaa paitsi että tässä petettiin nyt tanskalaiset niin ennen kaikkea tässä petettiin ahkerat suomalaiset kuljetustyöntekijät ja koko kuljetuselinkeino alan toimijoiden mukaan tämä tulee tarkoittamaan tuhansien jopa kymmenien tuhansien työpaikkojen menetystä ja satojen miljoonien verotulojen menetystä arvoisa ministeri soini kun nyt puolalaiset rekat valtaavat suomen tiet ja suomalainen työmies korvataan puolalaisella työmiehellä ja te olette tämän linjanmuutoksen vuosi sitten miten aiotte korvata nämä menetetyt työpaikat ja verotulot joita suomeen tulee kenen veroja te aiotte korottaa tai kenen palveluja seuraavaksi leikata

arvoisa rouva puhemies ymmärrän erittäin hyvin huolen joka yrittäjiä tässä kohtaa ja meidän tärkein tehtävämme onkin huolehtia siitä että meillä syntyy tasavertaiset kilpailuedellytykset koko kuljetusalalle kysymys onkin siitä kuinka me saamme paremmin vastuutettua tilaajaa ja tilaajavastuulaista paremmin huolehdittua liikenne ja viestintäministeriö on tehnyt myöskin ehdotuksen siitä että voisimme siirtyä sakoista hallinnollisiin seuraamuksiin jolloin tullilla ja poliisilla olisi mahdollisuus pysäyttää autoja tien päälle ja myöskin huolehtia että ne eivät voi poistua maasta ennen kuin hallinnollinen seuraamus on maksettu

arvoisa puhemies viime hallituskaudella ulkoministeri tuomioja seisoi vankasti liikenneministerin rinnalla puolustaen suomalaisia pk kuljetusyrittäjiä ja kuljettajia nyt ulkoministeri soinin linjaus avaa kuljetusmarkkinoita ulkomaisille rekoille on yleisesti tiedossa että halvemman palkkatason eu maista tulevat yritykset toimivat vastoin suomen työlainsäädäntöä ja tämä johtaa kaksiin eriarvoisiin markkinoihin maanteiden tavaraliikenteessä valvonta ei toimi hallitus halunnut parantaa sitä lähetettyjen työntekijöiden laissa sdpn esitysten mukaisesti tästähän äänestimme eilen tanska aikoo käyttää korttinsa yhteispeli asiassa tanskan ja suomen kesken toimi viime kaudella miksei enää ulkoministeri soinin aikaan miksette arvoisa ministeri soini ole sinnikäs ja katso kortteja loppuun saakka

arvoisa rouva puhemies suomi on todellakin hyvin sitkeästi käynyt tätä taistelua pitkään ja nyt sitten saanut jo viime vuoden keväänä huomautuksen eu komissiolta ja myöskin itse asiassa tämän vuoden maaliskuussa olemme saaneet huomautuksen siitä että eduskunta ei ole ripeässä tahdissa asiaa käsitellyt

liikenneturvallisuuteen kohdennettua tarkastusta jossa tarkastettiin myös liikenneluvat tässä oli yhteensä laittoman kabotaasin epäilyä samanaikaisesti myöskin poliisin valvontasuoritteet ovat vuonna kaksituhattaviisitoista lisääntyneet

kabotaasiasetuksen seitsemän vuotta kestänyt toimeenpano on ollut hämmentävä tarina kukaan ei tunnu tietävän edes sitä kuinka paljon kabotaasia suomessa ajetaan tilastoihin joka tapauksessa ainakin virallisten tilastojen mukaan suomalaiset kuljetusyritykset ajavat paljon enemmän kabotaasia ulkomailla kuin ulkomaiset suomessa kysynkin ensin jos suomi onnistuisi kiemurtelemaan irti tästä asetuksesta voisivatko muut eu maat rajoittaa suomalaisten yritysten kabotaasia omalla alueellaan

ja siksi kysynkin onko hallituksessa harkittu esimerkiksi raskaan liikenteen vinjettimaksuja tai talvirengaspakkoa

rouva puhemies edustaja kasvi on aivan oikeassa siinä että kun kotimaassa on ajettu kahdeksankymmentäkuusi tonnikilometriä kabotaasikuljetuksia kotimaiset yrittäjät ovat ajaneet kaksisataaviisikymmentä tonnikilometriä kabotaasikuljetuksia ulkomailla nämä molemmat toimenpiteet liikenne ja viestintäministeriö uudistaa tieliikennelakia syksyllä minkä yhteydessä myöskin rengassääntelyä tuodaan esille ja ajatuksemme on että kiristämme talvirengassääntelyä tässä yhteydessä toinen kysymyksenne liittyi vinjettiin vinjetistä on tehty arvio joka on valmistunut vuodenvaihteessa ja vinjetin osalta tulos on on hivenen kaksijakoinen se ei varsinaisesti tuo tuloja yhteiskuntaan mutta se antaisi todennäköisesti tasapuolisemman kilpailulähtökohdan kotimaiselle liikenteelle tässä yhteydessä olemme myöskin katsoneet mitä muita ehkä modernimpia ratkaisuja kuten mobiilisovellutukset voisi olla vinjetin synnyttämiseksi jotta se ei olisi niin raskaskäyttöinen sekä hallinnollisesti että taloudellisesti
rouva puhemies edustaja kasvi osoitti syvää asiantuntemusta

täytyy mielenkiinnolla ja hyvällä tyydytyksellä todeta nimittäin toisen valtion sisäisten kuljetusten sallimisen tarkoituksena on vähentää tyhjänä ajoa parantaa liikenteen tehokkuutta kustannuksia vähentää ympäristölle haitallisia seuraamuksia ja tämä on aivan aivan totta samoin tietenkin meidän täytyy turvata joka tilanteessa suomalaisten kuljettajayrittäjien ja työntekijöiden mahdollisuus työskennellä ulkomailla hyvää suomalaista työtä ja yrittämistä viedään isoilla rekoilla maailmalle se pitää turvata sitä ei saa riskeerata

puhemies hallituksen

laajemminkin heikosta hallituksen tahtotilasta puolustaa suomalaista työtä esimerkiksi tällä viikolla hallitus äänesti voimaan lähetettyjen työntekijöiden direktiivin joka käytännössä tekee mahdottomaksi esimerkiksi itä euroopan maista tulevien kuljetuksien eli sen varmistamisen että suomen kuljetusalalla sovellettaisiin suomalaisia työehtoja ja maksettaisiin työehtosopimusten mukaista palkkaa me sosialidemokraatit teimme myös tähän direktiiviin yhdessä kuljetusalan työnantaja ja työntekijäosapuolten kanssa olisi edes käytännössä voitu tehdä mahdolliseksi mutta tämä ei käynyt hallitukselle kysynkin työministeri lindströmiltä sitä kun äänestimme eilen esityksestä jolla edellyttäisimme hallitukselta näiden

miksi tämäkään ei käynyt teille
ministeri lindström ei ole paikalla mutta

ministeri lindström ei ole tosiaankaan nyt paikalla tavoitteenamme on huolehtia siitä että meillä on tasapuoliset kilpailuympäristöt ja kilpailuedellytykset kuljetusalan yrityksille ja että me toimimme nimenomaan tasapuolisista lähtökohdista tähän nimenomaiseen kysymykseen toivoisin kuitenkin voivani palata kun siihen tarkemmin perehdyn

arvoisa puhemies nämä ensimmäiset kysymykset jotka tähän keskusteluun johtivat ovat sinänsä harhaanjohtavia olen sinänsä huolissani koska kysymysten esittäjät ovat valiokunnan jäseniä ja tämä todistaa sen että he eivät ole tienneet mistä

tämä eu asetushan on ollut voimassa jo monia vuosia ja asetuksen vastaisesti suomi teki kansallisen lainsäädännön määritelläkseen tarkemmin väliaikaisen liikennöinnin ja sitä nyt eun pakotteista poistetaan mutta nämä väliaikaisuuden määritelmätkin ovat olleet vaikeita valvoa koska vaikka tällä kaudella on tehostettu niin viime kaudella yhtenä osa alueena liikkuva poliisi lakkautettiin kysyisin kuinka paljon liikkuvan poliisin lakkautus on on

rouva puhemies saamani selvityksen mukaan itse asiassa poliisin tekemät valvontasuoritteet ovat kuitenkin vuonna kaksituhattaviisitoista kasvaneet ja sitä mukaa myöskin epäiltyjen kiinniottojen määrä vuonna kaksituhattaviisitoista on kasvanut kymmenellä prosentilla ymmärrän hyvin että että poliisilla on myöskin omia haasteita tämän kanssa ja he ovat itse ehdottaneet muun muassa ajopäiväkirjan käyttämistä valvontansa helpottamista tähänkin asiaan vaikuttaa vielä eu omasta näkökulmastaan tähänkin helpottaisi merkittävästi se että sakkojen sakkojen sijaan voisimme määrätä hallinnollisia seuraamuksia ja sitä kautta sitten myöskin helpottaa poliisin työtä siellä tien päällä

ovat sidotut koska tässä on taustalla ministeri soinin ajama linjaus eun ministerivaliokunnasta voisitteko nyt ministeri soini kertoa miksi teille on niin tärkeää vapauttaa ulkomaisten halparekkojen tulo suomen teille ja voisitteko kertoa miksi kaikista asioista juuri tässä asiassa teidän mielestänne suomen pitää olla eun mallioppilas

toivoisin että voisin vastata tähän kysymykseen edustaja kasvin kysymyksellä koska siinä se vastaus tuli me nimittäin haluamme turvata kaikilta osin suomalaisen kuljetusyrittämisen tulevaisuuden ja se tulevaisuus edellyttää myös että me pystymme ulkomailla ympäristöystävällisesti kestävästi toimimaan tämä on minun mielestäni erittäin tärkeätä totta kai ongelmia on mutta kas kummaa tämä asia oli viime kaudella täällä ja se on taas täällä ja niin kauan kuin sitä ei hoideta se on edelleen täällä mutta jos tämä asia nyt nyt menee jengoilleen saadaan näitä toimia aivan kuten ministeri sanoi vinjettimaksu on yksi siinä on ongelmia talvirengaspakko toinen näitä pystytään kyllä hoitamaan mutta vielä haluan sanoa että edustaja kasvi teillä oli ydin sekä kysymys että vastaus samassa kysymyksessä on poikkeuksellisen älykästä
arvoisa rouva puhemies päätös on ollut hallituksen yhteinen päätös joka on tehty eu ministerivaliokunnan päätöksenteossa silloin kesäkuussa vuosi sitten olin tällä viikolla luxemburgissa liikenneneuvostossa jossa yhtenä keskusteluaiheena oli tuleva maantiepaketti ja siihen liittyvät sosiaaliset vaikutukset tässä osassa kokonaisuutta käytiin myöskin keskustelua kabotaasista suomi suomi yhdessä kuudentoista muun maan kanssa vastaa kolmesta prosentista kabotaasiliikennettä euroopassa saksa merkittävästä määrästä samoin ranska ne yhdessä yli puolesta on selvää että tästä käydään vielä syksyn aikana eussa merkittävä keskustelu mutta eun keskimääräinen viesti etenkin pienten maiden viesti on ollut se että kabotaasia tulisi keventää jotta nimenomaan pienten maiden kuljetukset saataisiin kilpailukykyisiksi myös ulkomailla

arvoisa rouva puhemies liikenne ja viestintävaliokunta pitkään ja hartaasti tätä asiaa pohti ja jokainen kivi käännettiin selvityksiä saatiin on todettava etteivät nämä haitat joita täällä nyt on esille tuotu ole suinkaan yksiselitteisiä eivätkä kaikki ole sitä mieltä että suomalainen työ tässä olennaisesti vaarantuu se on selvä että tämä kabotaasiasetuksen muutos tai käyttöönotto on vakava asia ja siihen tulee suhtautua vakavasti kabotaasihan on tilapäistä liikennettä ja nyt tämä kabotaasiasetus estää kansallisesti määrittelemästä mitä on tilapäisyys kuitenkaan eun kabotaasiasetus ei sano mitä tämä tilapäinen liikenne on ja kysymykseni onkin hallitukselle voisiko hallitus ryhtyä toimiin ja selvittää onko mahdollista vaikuttaa siihen millä tavoin kabotaasiasetuksessa

arvoisa rouva puhemies edustaja kopra kysyi hyvän kysymyksen ja kuten totesin niin tällä viikolla eun liikenneneuvostossa käytiin epävirallisessa osuudessa keskustelua siitä miten kabotaasia tulisi kehittää miten sitä voitaisiin tarkentaa mutta ennen kaikkea miten huolehtia että olisi yhtenäiset pelisäännöt mutta myöskin yhtenäinen kilpailuolosuhde ja tilanne kaikille kuljetusyrittäjille pienten maiden edustajat olivat ehkä enemmän huolissaan siitä miten heidän kuljetusalan yrittäjänsä olisivat kilpailukykyisiä laajemmin kun taas saksa ja ranska molemmat haluaisivat tiukempia kabotaasisääntöjä tässä yhteydessä varmasti tullaan keskustelemaan myös tilapäisyyden käsitteestä sekä siitä tarkemmasta määrittelystä eu toki on itse ajamassa tavaran ja henkilöiden vapaan liikkumisen periaatetta jonka sisäpuolella sitten pyritään hakemaan pelisääntöjä myöskin kuljetustoimialalle

puhemies ensimmäiseksi täytyy kyllä ihmetellä liikennevaliokunnan puheenjohtajan todistusta siitä että hän epäilee tai esittää täällä syytöksiä siitä etteivät valiokunnan jäsenet tiedä mitä ovat päättäneet tai mitä ovat esittäneet jätimme perustellun vastalauseen ja siitä kyllä varmasti puheenjohtajakin pystyy ymmärtämään

tästä että nyt täytyy heti toimia kun tiedämme ettei ole pakko toimia miksi meillä on nyt hätä te ministeri soini ette ole suostunut odottamaan tämän asian kanssa pidemmälle vaan olette halunnut tämän juuri heti

arvoisa rouva puhemies meillä euroopassa pääomat tavarat ihmiset liikkuvat vapaasti haluatteko te edustaja kymäläinen rajoittaa jotain näistä vapauksista ja jos haluatte mitä

kyselytunnilla ei ensinnäkään käytetä varsinaisia vastauspuheenvuoroja vaan kyselytunnilla esitetään kysymyksiä joihin ministerit vastaavat toisekseen puhemies jakaa puheenvuorot parhaaksi katsomilleen henkilöille jotka istuvat täällä ministeriaitiossa

seuraava kysymys edustaja emma kari
arvoisa rouva puhemies lapsiasiainvaltuutettu on nyt todennut että suomesta on tullut maa joka ei enää kunnioita lapsen oikeuksia sen lisäksi että hallitus on leikannut suomalaisilta lapsilta nyt heikennetään jopa sotaa pakenevien lasten oikeuksia perheen vieminen lapselta on julminta mitä voi tehdä hallitus on viemässä sotaa pakenevilta lapsilta mahdollisuuden elää elämänsä vanhempiensa kanssa ministeri orpon johdolla hallitus esittää perheenyhdistämisen tulorajojen käyttöön ottamista suomesta turvapaikan saaneille jopa yksin tulleille lapsille perheenyhdistämisen vaikeuttaminen entisestään tekee sadoista lapsista turvattomia juurettomia ja yksinäisiä aiotteko te ministeri orpo vetää esityksenne takaisin ja selvittää nyt kunnolla haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumisen nykytilanteessa suomessa

ensinnäkin kun turvapaikkahakemuksia käsitellään kun perheenyhdistämishakemuksia käsitellään jokainen käsitellään yksilöllisesti ja silloin otetaan huomioon erityisesti lapsen etu ja se voi olla hyvin painavakin etu on myös muita kriteereitä kuten toimeentuloedellytys joka itse asiassa ei ole uusi asia se on ollut suomen lainsäädännössä perheenyhdistämisen kriteeristössä

tarkastettu viime hallituksen aikana kaksituhattakolmetoista ja se on yksi niistä tavoista joilla haluamme varmistaa sen että perhe pystyy pystyy kotiutumaan myöskin niin että perheenyhdistäjä voi omalla toimeentulollaan huolehtia perheestään se että me olemme joutuneet antamaan esityksen jossa perheenyhdistämisen kriteerejä edelleen tarkastetaan eli tiukennetaan johtuu siitä että meillä ei ole eurooppalaista yhtenäistä turvapaikkapolitiikkaa riittävällä tasolla me olemme oppineet viime vuoden aikana sen että jos meillä on eroavaisuuksia muihin euroopan maihin erityisesti pohjoismaihin se voi aiheuttaa suurtakin liikettä

arvoisa rouva puhemies nyt kuitenkin näyttää hyvin selvästi siltä että lasten oikeudet eivät toteudu jokainen äiti ja jokainen isä tietää että me tekisimme melkein mitä tahansa että me saisimme olla oman lapsen kanssa viemällä perheiltä tämän mahdollisuuden sen mahdollisuuden elää yhdessä me ohjaamme ihmiset yhä vaarallisemmille reiteille ja yhä useampi pakenija tällä hetkellä on nimenomaan nainen lastensa kanssa tässä tilanteessa eun tai perheenyhdistämisdirektiivin selän taakse meneminen osoittaa kyllä aika heikkoa johtajuutta ja myös heikkoa uskoa ihmisarvoon direktiivin tarkoitus oli nimenomaan parantaa lasten asemaa asemaa ja oikeuksia eikä heikentää niitä näin suuren heikennyksen tekemistä sotaa pakenevien perheiden oikeuksiin ei ehdotettu edes perussuomalaisten maahanmuuttokriitikkojen nuivassa manifestissa maahanmuuttovirastossa on kuitenkin ollut valmisteilla perheenyhdistämisen sähköinen asiointipalvelu joka auttaisi nimenomaan niitä perheitä jotka nyt eivät pääse suurlähetystöön jättämään hakemusta olisi hauska kuulla ministeri orpo minkä takia tämän palvelun valmistelu on nyt laitettu jäihin vaikka juuri tämä auttaisi näitä naisia ja lapsia

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin minusta saa väärän kuvan jos sanoo että suomessa on nyt lakattu huolehtimasta lapsen edusta noissa turvapaikka ja perheenyhdistämistapauksissa me olemme allekirjoittaneet kansainväliset sopimukset ja minä luotan suomalaiseen oikeusvaltioon meidän lainsäädäntömme edellyttää lapsen edun huomioimista ja minä olen aivan varma siitä että suomalaiset viranomaiset tekevät nämä päätökset niin pitkälle lapsen etu huomioiden kuin se on mahdollista mutta heidän tulee noudattaa lakia nyt tämä keskustelu on lähtenyt liikkeelle eräästä julkisuudessa olleesta tapauksesta ja on sinänsä valitettavaa että nämä asiat ja yksityiskohdat ovat julkisuuslain piirissä salaista tietoa eli maahanmuuttoviranomaisilla ei ole myöskään oikeutta tuoda kaikkia näihin tapauksiin ja tähänkin tapaukseen liittyviä yksityiskohtia esille mutta ei voi silti tehdä johtopäätöksiä eikä sanoa että suomessa ei lapsen etua näissä tapauksissa otettaisi huomioon me olemme erittäin suuren paineen alla maahanmuuttoviranomaiset joutuvat tekemään tällä hetkellä todella rajusti töitä sekä lainsäädännön että sitten yksinkertaisesti näiden hakemusten uskon että siksi joitakin asioita on jouduttu

arvoisa rouva puhemies suomen perheenyhdistämislainsäädäntö on jo nyt valtavan tiukka ja parhaillaan hallintovaliokunnassa käsiteltävänä oleva hallituksen uusi esitys tekisi perheenyhdistämisestä entistä käytännössä mahdotonta esityksessä on monia ongelmia niin tulorajojen alaikäisten aseman haun määräaikojen kuin kotouttamisenkin suhteen jos ette sisäministeri petteri orpo ole valmis vetämään tätä esitystänne pois niin kysyisin oletteko valmiita hallituksessa neuvottelemaan siitä että esityksen pahimpiin ylilyönteihin voitaisiin puuttua ja että mahdolliset uudet säädökset tulisivat voimaan määräaikaisina kuten esimerkiksi ruotsissa joka ei ole lähtenyt tekemään pysyvää lainsäädäntöä vaikka pakolaistilanne on toki koetellut heitäkin
arvoisa arvoisa puhemies viittasitte siihen että meillä on tiukka lainsäädäntö se on siis perua viime hallituskaudelta jossa vihreätkin olivat mukana nyt ne muutokset joita tehdään verrattuna tähän ovat tiukennuksia mutta niihin kokonaisuuksiin mitä viime hallituskauden ja edellisen aikana muutettiin ne ovat jopa suhteellisesti pieniä tämä alaikäisten tuloraja on asia joka kuulostaa kuulostaa pahalta ja ikävältä mutta siinä on aidosti myöskin lapsen edusta kysymys jos tätä tulorajaa ei olisi niin se voisi silloin motivoida lähettämään henkensä kaupalla alaikäisiä lapsia hakemaan turvapaikkaa tästä on kiistatta näkemyksiä että se voi aiheuttaa erittäin vaikeita ja vaarallisia tilanteita

valtiovarainvaliokunnan jaosto vieraili eilen kajaanissa vastaanottokeskuksessa jossa tutustuttiin kaupungin kotouttamistoimintaan ja siellä nousi esille että jo näihin nykyisiin perheenyhdistämiskäytäntöihin liittyvät ongelmat vaikeuttavat kotouttamista suomessa merkittävästi huoli oman perheen ja läheisten pärjäämisestä vaikuttaa tänne tulleiden ihmisten työ ja opiskelumotivaatioon ja myöskin henkiseen hyvinvointiin jos tämä hallituksen esitys nyt toteutuu tulee perheenyhdistäminen vaikeutumaan entuudestaan suomessa ja silloin nämä toimeentulovaatimukset suomessa tulevat myöskin olemaan varsin korkealla tasolla verrattuna moniin muihin eurooppalaisiin maihin

arvoisa rouva puhemies täytyy edelleen viitata siihen että nämä toimeentulorajat on vuonna kaksituhattakolmetoista vasemmistoliittokin oli silloin hallitusvastuussa ja niitä ei ole sen jälkeen tarkastettu eikä niitä rajoja olla tässä yhteydessä tarkastamassa niiden soveltamisaluetta laajennetaan ja se on totta maahanmuuttovirasto on arvioinut että näitä perheenyhdistämishakemuksia jätetään tänä vuonna noin seitsemäntoistatuhatta se kertoo siitä kuinka suurista määristä on kysymys ja siksi meillä täytyy olla lakimme meillä pitää olla rajamme minä toivon ja uskon että viranomaiset niiden lakien puitteissa kun he tekevät päätöksiä ja punnitsevat muun muassa lasten etua tekevät niin inhimillisiä ratkaisuja kuin on mahdollista kotoutumisen kannalta totta kai perhe on oleellinen osa mutta myöskin tämä asia pitää nähdä niin päin että se turvattu toimeentulo työ perheenyhdistäjällä on tämä on erittäin tärkeä edellytys sille että kotoutuminen voi koko perheeltä lähteä käyntiin
arvoisa puhemies tässä kari oli viitannut todellakin tapaukseen joka on tehty lain mukaisesti lain vihreät ovat olleet säätämässä minun kysymykseni on on aikooko hallitus puuttua niihin tapauksiin joissa turvapaikanhakija statuksella oleva henkilö matkustaa kotimaahansa vaikka toistuvasti esimerkiksi lomailemaan meillähän laki kuitenkin jo sallii sen että siinä tapauksessa voitaisiin tämä oleskelulupa perua
arvoisa rouva puhemies jokainen päätös tehdään yksilöllisesti ja perustuu yksilöllisiin kuulemisiin ja haastetteluihin jos niissä ilmenee että henkilö on matkustanut kotimaansa ja ja suomen väliä niin uskon että sillä on suuri vaikutus silloin siihen turvapaikkapäätökseen yksilöllisiä käsittelyjä ja siitä ei voi yksiselitteistä linjaa vetää muuta kuin että maalaisjärkikin sanoo että silloin turvan tarve ei voi kovin suuri olla

arvoisa puhemies ykn lasten oikeuksien julistus ja muut kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet painottavat tosiaankin lasten etua ja sitä että pääsääntönä pitäisi olla se että lapset voivat olla yhdessä perheensä kanssa myös thln uusi tutkimus osoittaa sen että turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kotoutuminen vaikeutuu jos he eivät saa olla yhdessä perheensä kanssa suomessa se aiheuttaa ahdistusta ja erityisesti lapset ja naiset hylätään kriiseissä sodan jalkoihin ja sivistysvaltio ei voi niin tehdä arvoisa puhemies näitä lakeja on ennenkin kiristetty ja tämä ilmapiiri on mennyt pakolaisten kannalta kielteisempään suuntaan mutta se mikä tässä on aivan uutta niin tulorajoja ei ole ennen ulotettu pakolaisiin eli toissijaiseen suojeluun ja ja turvapaikan saaneihin muutoin kuin niiden perheiden osalta jotka on perustettu tänne tulon jälkeen te te olette tekemässä tästä poikkeuksesta nyt pääsääntöä ja nämä epäinhimilliset tapaukset yleistyisivät te vetositte tässä nyt eun minimilainsäädäntöön eu direktiivi asettaa minimitason kysynkin arvoisa puhemies oletteko te ministeri orpo sitä mieltä että suomen hallituksen ja teidän oma moraalinne on yhtä alhainen kuin unkarin pääministeri orbanin linja ja sille tasolle pitää

arvoisa puhemies orbanin linja ei ole orpon linja siis minä en ole sanonut että mennään eun minimitasolle mielestäni oleellisin vertailukohta on silloin pohjoismaat ne joiden kanssa joiden kanssa me olemme aidosti siinä siinä maajoukossa josta turvapaikanhakijat hakevat turvaa käsittääkseni orbanin maa ei ole kovinkaan suosittu turvapaikanhakijoiden keskuudessa kiintiöpakolaisille ja turvapaikan saaneille on on perheenyhdistäminen mahdollista ilman tulorajoja kun sen tekee kolme kuukautta sen jälkeen kun on saanut päätöksen eli sitä ei tehdä mahdottomaksi arvoisa puhemies täytyy kuitenkin kaiken tämän keskellä muistaa se millaisen millaisen muuttopaineen alla eurooppa ja suomi oli viime vuonna silloin se tuli aivan ilmiselväksi tässäkin salissa monta kertaa puhuimme siitä että meidän täytyy katsoa näitä niin sanottuja vetotekijöitä jotta meidän turvapaikkakriteeristömme on suunnilleen samalla tasolla kuin erityisesti pohjoismaiden tämä on se linja jonka me olemme joutuneet valitsemaan tässä ja edelleen me teemme kaikkemme jotta euroopassa löydetään yhtenäiset
arvoisa rouva puhemies julkisuudessa esillä olevan irakilaisperheen tapaus on varmasti perheen näkökulmasta kohtuuton ja epäinhimillinen tämä tapaushan perustuu voimassa olevaan lakiin joka tältä osin on säädetty vuonna kaksituhattakymmenen sitä esittivät vihreät hallituksessa ollessaan sen hyväksyivät vihreät yksimielisesti eduskunnassa ollessaan yksikään vihreä kansanedustaja eduskunnassa ei toisin kuin vihreät nyt valheellisesti antavat ymmärtää ole tätä lakia vastustanut

zyskowicz sanavalintanne eivät kaikilta osin olleet aivan sopivia tähän saliin

ääneen toteamaan vielä haluaisin todeta sen että kun puhumme lapsen oikeuksista ja jopa ykn lapsen oikeuksien julistuksesta niin kyllä minä luotan suomalaiseen viranomaiseen ja oikeusvaltiokäytäntöön niin paljon että kun me olemme tämän oman lainsäädäntömme tuoneet niin siitä myöskin huolehditaan siitä pidetään kiinni jos joku on tyytymätön niin hänellä on oikeus valittaa näistä tuomioistuimiin niin kuin nyt julkisuudessakin ollut perhe oli tehnyt sitä kautta me varmistamme sen että oikeusvaltioperiaate suomessa toteutuu

puhemies minulle on ollut täysin selvää ja ja toivottavasti se on selvää myös edustaja zyskowiczille että kukaan ei ole antanut sellaista kuvaa etteikö kaksituhattakymmenen hyväksytty laki ole hyväksytty eduskunnassa yksimielisesti lopullisessa käsittelyssä me olemme vain sanoneet että siinäkin laissa on jo ongelmia nykytilassa on ongelmia näin ollen ei ole syytä tehdä lisäkiristyksiä tilanteessa jossa on selvitettävä onko meidän nykylainsäädäntömmekään kaikilta osin lasten oikeuksien mukainen on vain rehellistä myöntää että puolue on voinut joutua tekemään semmoisen kompromissin josta se itsekin epäilee onko se oikeudenmukainen toivon tätä myös kokoomukselta arvoisa puhemies

perheenyhdistämistä joutuu hakemaan siellä ankaran suurlähetystössä ja siellä on pitkät jonot että eivät nämä naiset ja lapset ehdi edes käsittelyaikojen puitteissa jättämään sitä anomustaan jotta he voisivat olla sen kolmen kuukauden piirissä ja välttää tulorajat jatkossa kun perheenyhdistäminen tälläkin hetkellä on niin vaikeaa niin miksi olette tekemässä tästä poikkeuksesta eli

arvoisa rouva puhemies minusta tämä on kiistatta ongelma jos meillä ovat lähetystöt joiltakin osin niin niin ruuhkautuneita ruuhkautuneita että näiden kolmen kuukauden puitteissa ei pysty perheenyhdistämishakemusta täyttämään ja mielestäni tähän meidän pitää kiinnittää huomiota se kolme kuukautta ei ole siinä kiusallaan vaan se on nimenomaan mahdollisuus se on se aikaikkuna jonka puitteissa perheenyhdistämistä voi hakea ja mielestäni tämä asia on syytä käydä läpi

seuraava kysymys edustaja arhinmäki
arvoisa rouva puhemies olen toiminut vasemmistoliiton puheenjohtajana seitsemän vuoden ajan ja sinä aikana suomella on ollut peräti viisi pääministeriä kohdistuiko edellisiin pääministereihin erityisiä odotuksia mutta teihin pääministeri sipilä kohdistui ja täytyy sanoa että monissa odotuksissa on jouduttu pettymään ajateltiin että te pidätte kaikista huolta vanhassa hyvässä alkiolaisessa hengessä te olette pääministeri sipilä esittänyt suomen henkisen ilmapiirin kellotaulun teidän mukaanne apatiasta ollaan siirtymässä luovuuden tilaan vaikeat asiat ovat takanapäin toivoisin että te olette oikeassa mutta kun katsoo niitä viestejä joita tulee viikko viikolta enemmän niin itse asiassa osalla väestöstä apatia syvenee entisestään pitkäaikaistyöttömät jotka putoavat työmarkkinatuelle säästöt on syöty eivät näe tulevaisuutta

arvoisa puhemies olen huolestunut suomen valtion suomen hyvinvointiyhteiskunnan kyvystä huolehtia kaikkein heikko heikko osaisimmista mitä tämä hallitus nyt määrätietoisesti tekee on se että me saamme tämän suunnan muutettua sillä tavalla että me pääsemme tämän työllisyysasteen nostamisen kautta jälleen siihen tilanteeseen että pystymme rahoittamaan kaikki ne palvelut ja huolehtimaan kaikista

arvoisa rouva puhemies sivistyneen valtion sivistyneen maan merkki on se kuinka hyvin se vaikeina aikoina pitää huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä ja tässä suomi ei ole näyttänyt viime vuosien aikana sivistyksen merkkejä te sanoitte että apatiasta ollaan siirtymässä investointeja on tulossa mutta minä kysyin jakaantumisesta miten nämä kohdistuvat niihin ihmisiin joilla jo nyt on kaikkein vaikeinta leikkaukset vaikuttavat kaikkein rajuimmin niihin ihmisiin jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa ne leikkaavat ostovoimaa joka vaikuttaa työllisyyteen ja pieniin yrittäjiin kysynkin teiltä pääministeri sipilä mitä sanotte sille pienituloiselle eläkeläiselle jolla ei ole varaa lääkkeisiin mitä sanotte sille opiskelijalle jolla on vaikeuksia maksaa vuokraa tai sille lapsiperheelle joka joutuu hakemaan ruokansa leipäjonosta ja etsimään kaupassa punaisia hintalappuja tähän arvoisa

rouva puhemies kaikista pitää pitää huolta siitä olen samaa mieltä tapaan ihmisiä tuolla toreilla ja kuuntelen juuri näitä ihmisten tarinoita heidän henkilökohtaisesta tilanteestaan ja illalla mietin mitä voisin tehdä enemmän heidän eteensä vastaukseni on joka kerta se sama vain tätä kautta että teemme rakenteellisen muutoksen yhtä aikaa kipeitä leikkauksia ja kasvua hakevia toimia ja uudistamme yhteiskuntaa sillä tavalla että pysymme hyvinvointiyhteiskuntana myöskin pitkässä pitkässä juoksussa vain tätä kautta me pystymme korjaamaan tilanteen sillä tavalla että pystymme huolehtimaan myöskin kaksituhattakaksikymmentäviisi jokaisesta suomalaisesta ja tätä työtä tämä hallitus nyt määrätietoisesti tekee

tänä päivänä ei niinkään bkt vaan se kuinka se bkt kansallisesti jaetaan on keskeistä sille kuinka kansakunta kukoistaa viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet että suomessa kahtia jakautuminen ei tapahdu pelkästään materiaalisen elintason kohdalla vaan se tapahtuu myös ihmisten arvoissa ihmisten näkemyksissä ihmisten identiteeteissä ja siinä luottamuksessa jonka perään tekin kuulutatte suomi jakautuu ja suomalaiset tietävät että suomi että suomi on jakautumassa minä en ole toistaiseksi nähnyt tältä hallitukselta vielä toimia joilla päättäväisin keinoin tähän pyrittäisiin puuttumaan mitä sellaisia me saamme tänä keväänä vielä kuulla
arvoisa rouva puhemies me teemme kaikkemme että näin ei kävisi että että kansakunta jakaantuu tärkein toimi sen sen estämiseksi on se että yhä useampi suomalainen saisi töitä ja saamme työllisyysasteen nostettua tämä on tämän hallituksen tärkein tehtävä me olemme nyt käänteen partaalla uskon niin että käänne on tapahtumassa

niiltä jotka ovat töissä niille jotka ovat työttömiä tänä päivänä

puhemies nyt puhutaan ihan ydinasiasta on itsestään selvää että suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluu kaikista huolehtiminen ja on totta että silloin kun taloudessa on vaikeaa se on entistä haasteellisempaa mutta aivan kuten pääministeri sanoi vain ja ainoastaan sillä että yhä useampi suomalainen on töissä että me pärjäämme kansainvälisessä kilpailussa meillä on mahdollista kerätä sellaiset verotulot että me voimme huolehtia niistä jotka eivät kykene huolehtimaan itsestään

saadaan aikaan sen yhden väestöryhmän hyväksi joka on kaikkein heikoimmilla

omais ja perhehoidossa meillä on valtava potentiaali siellä on myöskin tätä epätasa arvoisuutta ollut havaittavissa muun muassa kuntien ja eri alueiden välillä uskon että nyt kun tätä omais omais ja perhehoidon hanketta viedään tässä eteenpäin hallituksen kärkihankkeita me löydämme sieltä pitkässä juoksussa sellaisia aitoja muutoksia jotka parantavat myöskin omais ja perhehoitajien tilannetta ja myöskin luovat ja tuovat niitä keinoja joilla heidän jaksamistaan tullaan tulevaisuudessa edesauttamaan se on myös yksi niistä asioista joilla pystytään vaikuttamaan näihin tiettyihin talouden elementteihin on äärimmäisen tärkeää että me pidämme huolen esimerkiksi tästä omaishoitajien joukosta koska koska siellä jos missä sitä työtä tehdään aidosti sydämellä ja ja sitä hallitus haluaa kaikin tavoin tukea

arvoisa rouva puhemies yhdeksänkymmentä luvun alun laman aikana itse olin peruskoulussa ja lukiossa mutta muistan erittäin hyvin sen kun silloin sanottiin että silloin tehtävät leikkaukset tulevat kalliiksi niiden leikkausten seurauksena meillä on syrjäytettyjä nuoria nuoria jotka eivät päässeet ikinä kiinni koulutukseen eivät ikinä päässeet kiinni työelämään yhdeksänkymmentä luvun laman seurauksena meillä on suuri joukko yrittäjiä jotka ajautuivat silloin konkurssiin ovat edelleen velkavankeudessa meillä on suuri määrä niitä jotka silloin ajautuivat työttömyyteen eivätkä ole koskaan työhön enää päässeet päässeet kiinni ja tällä hetkellä pitkäaikaistyöttömyys kasvaa arvoisa pääministeri minun kysymyksenikin kuuluu miksi yhdeksänkymmentä luvun laman virheistä jonka kallista laskua me nyt maksamme ei ole opittu miksi jälleen kerran lähdetään leikkaamaan niiltä joilta leikkaaminen tulee yhteiskunnalle hyvin hyvin kalliiksi tulevaisuudessa

ihan siinä suhteessa ei nyt leikata kuin yhdeksänkymmentä luvun alussa jouduttiin tekemään toisaalta meillä ei ole myöskään niitä keinoja käytettävissä mitä yhdeksänkymmentä luvulla oli käytettävissä elikkä devalvaation kautta se nousu oli sitten kuitenkin kuitenkin nopeampi meidän pitää käyttää nyt niitä työkaluja mitä meillä on ja yritämme käyttää niitä ja saada saada talouden nopeasti kasvuun jotta tästä leikkauskierteestä päästäisiin pois totesitte ensimmäisessä kysymyksessä että kipeät päätökset on nyt tehty näin todellakin toivon että ne on nyt tehty ne ovat takanapäin ja nyt pystymme sitten pääsemään pääsemään niihin tuloksiin mitä mitä tavoittelemme työllisyysasteen nostamisella uskon todellakin näin että käänne on nyt tapahtumassa mutta me tarvitsemme vielä lisää toimia siihen että tuo työllisyyskehityksen käänne tapahtuu sitä vielä ei ole tapahtunut mutta mutta työllisyyden työllisyyden kasvu on

seuraava kysymys edustaja haglund
värderade fru talman rouva puhemies kilpailukykysopimus on edennyt varsin hyvin viime viikkoina ja on mahdollista että huomenna hallitus saavuttaa merkittävän tavoitteensa tämän suhteen ja on on syytä jo tässä vaiheessa onnitella hallitusta sinnikkäästä työstä on kuitenkin niin että tähän liittyy vielä semmoisia tavoitteita joita muun muassa hallitusohjelmassa on nostettu varsinkin paikallinen sopiminen jonka osalta on ilmeistä että ei vielä saavuteta kaikkia niitä tavoitteita mitä on asetettu

siis herra pääministeri näyttää hyvältä mutta paikallisen sopimisen osalta edelleen on mahdollista että ei päästä hallitusohjelman tavoitteisiin miten hallitus tässä toimii
odotellaanpa hetki että täällä lopetetaan nämä muut keskustelut ja kuunnellaan pääministerin vastausta
arvoisa rouva puhemies taisin edellisessä vastauksessani sanoa että työllisyyden kasvu on pysähtynyt työttömyyden kasvun pysähtymistä pysähtymistä tarkoitin arvoisa rouva puhemies tähän paikallisen sopimisen kysymykseen meillä oli viisikohtainen tavoite helmikuussa asetettu tänne neuvotteluihin ensimmäinen niistä järjestäytymättömien työnantajien asema tulee samalle viivalle eli on samat oikeudet ja velvollisuudet paikallisesti pystytään sopimaan työajoista ja palkoista selviytymislauseke henkilöstön edustus edustus ja tiedon saanti saanti turvataan ja sitten se että lopullinen päätös paikallisesta sopimisesta tehdään työpaikoilla näistä kaikista muista päästiin sopimukseen keskusjärjestöjen kanssa paitsi työajoista ja palkoista ei päästy sillä riman tasolla minkä minkä hallitus oli asettanut ja ja nyt sain tietoa taitaa loppua aika mutta voin vastata jos vielä tulee kysymyksiä siihen mihin on päästy
sitten ketkä haluavat esittää lisäkysymyksiä

rouva puhemies mielelläni kuulen mistä pääministeri juuri sai lisätietoa mutta sen lisäksi voisin kysyä edelleen sitä että meillä on nämä järjestäytymättömät yritykset ja niiden huoli siitä miten tämä paikallinen sopiminen sitten heidän kohdallaan oikeasti onnistuu tämä on varsin ikävä vastakkainasettelu koska tässä pitäisi nyt nyt tavoitteita saavuttaa koska tämä on niin merkittävä mahdollisuus jos halutaan päästä näihin työllisyyslukuihin mitä hallitus tässä yrittää edistää työllisyys

arvoisa rouva puhemies satakuusikymmentäseitsemän tesiä on ehditty tutkia ja ja melkein kaikkiin niihin on lisätty selviytymislauseke noin noin yhteen kolmasosaan on sovittu työaikapankista kuuteenkymmeneenviiteen on lisätty työajoista sopimista mutta palkoista sopiminen on lisääntynyt vain kuudessatoista eli tämä on selvästi vähemmän kuin on ajateltu mutta se mikä on positiivista on että tämä työajan jatkuminen on sadassakymmenessä työehtoso pimuksessa sovittu paikallisesti sovittavaksi eteenpäin on päästy päästy kohtuullisesti näissä teseissä se mikä on harmi on tämä tämä järjestäytymättömien työnantajien aseman parantaminen tähän tavoitteeseen ei nyt päästy mielestämme saimme sinne samat oikeudet ja velvollisuudet järjestäytymättömille työnantajille mutta jotkut velvollisuuksista olivat sellaisia että suomen yrittäjät katsoi että tämä nykytila on parempi ja annoimme heille sen valinnanvapauden tässä tilanteessa

värderade fru talman sopimisessa on pitkälti kysymys luottamuksesta siinä ei kuitenkaan pidä olla kysymys luottamusmiespakosta onko hallituksella ollut esillä ajatus siitä että työntekijöillä olisi paikka yhtiöiden hallituksessa ja ja jos on niin mitä ajatuksia teillä on tämän suhteen

osana paikallista sopimista henkilöstön edustusta ja asemaa täytyy vahvistaa näistä asioista on sovittu myöskin työehtosopimuksissa ja paikallisesti mutta kun ne ovat siellä työehtosopimusten sisällä niin ihan tarkkaa käsitystä siitä miten näissä asioissa on edetty minulla ei ole

seuraava kysymys edustaja östman
arvoisa rouva puhemies valtion kokonaan omistaman suomen lauttaliikenne oyn oyn tehtävä on lossi ja lauttapalvelujen varmistaminen osana yleistä tieverkkoa tämä valtion sataprosenttisesti omistama yhtiö tilasi uuden autolautan yhteysvälille parainen nauvo lokakuussa kaksituhattaviisitoista tarjouskilpailun perusteella yhtiö valitsi toimittajaksi puolalaisen telakan vaikka tarjouskilpailuun osallistui myös muun muassa rauman telakka tarjouskilpailun voittanutta telakkaa ja sen alihankkijoiden alihankkijoiden toimintaa kohtaan on esitetty vakavia syytöksiä äskettäin on uutisoitu että telakalla työskentelee pohjoiskorealaisia siirtotyöläisiä erittäin heikoin työehdoin suomen valtio tukee siis hankinnoillaan pohjois korean diktatuurin ylläpitoa ja samalla vielä toisen eu maan telakkateollisuutta kysyn miksei valtion kokonaan omistaman yhtiön tarjouskilpailussa huomioitu paremmin kokonaisvaikutuksia

kanssa tästä lauttaliikenteestä liikennepoliittisesta näkökulmasta tämä on kieltämättä ollut haasteellinen hankinta ja siinä vaiheessa kun hallituksemme astui tähän tehtäväänsä hankinta on ollut jo hyvin pitkällä ja se vastuu hankinnasta on ollut yhtiön hallituksella ja hallituksen tekemällä päätöksellä katsomme varmasti yhteistyössä jatkossa etenkin liikenneviraston näkökulmasta sitä että kun näitä toimeksiantoja annetaan tämän liikenteen järjestämisestä niin millä tavalla siinä voisimme paremmin huolehtia hankintamenettelystä
ja lisäkysymys edustaja
arvoisa rouva puhemies suomalaistelakoiden tarjoukset saattoivat tässä tapauksessa olla kalliimpia mutta mikäli lautta olisi valmistettu suomessa olisi osa varoista joidenkin arvioiden mukaan jopa viidennes palautunut veroina yhteiskunnalle

arvoisa rouva puhemies liikenteen näkökulmasta silloin kun liikennepolitiikkaan tätä kriteeristöä voidaan soveltaa on varmasti tärkeätä että voimme lisätä riittävästi sellaisia kriteereitä jotka vaikuttavat liikenneturvallisuuteen käytettävyyteen käyttökustannuksiin ja myöskin siltä osin täsmentävät ja parantavat myöskin valtion hankintaedellytyksiä tärkeää on myöskin se että valtiolla olisi linjata innovatiivisia hankintamenettelyitä ja sitä kautta myöskin tukea suomalaista yrittäjyyttä suomalaista alkavaa teknologiaosaamista uusilla toimialoilla antaaksemme referenssejä myöskin kotimaisille yrityksille mutta kuten sanottu näissä molemmissa kyseisissä tapauksissa on ollut päätöksiä jotka ovat tapahtuneet joko ennen tätä hallitusta tai juuri sen kynnyksellä ja näissä yhteyksissä emme ole pystyneet vaikuttamaan vielä näihin päätöksiin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kolmetoista

asiasta päättyi kahdeksas kuudetta kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa

nyt käsitellään

arvoisa puhemies

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa

kohtuuhintaista vuokra asumista lisää nykyisestään valitettavasti tällä hallituksen ehdotuksella ei kuitenkaan nimenomaan tätä kohtuuhintaista vuokra asumista saada

tällä hetkellä tämä on äärimmäisen iso ongelma että meillä ei ole kohtuuhintaisia vuokra asuntoja erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla ja

ne muodostavat pullonkaulan sille että työpaikkoja voisi syntyä ja sitä kautta kasvua suomeen mutta täytyy muistaa että tämä ei ole pelkästään pääkaupunkiseudun ongelma pienituloisia ihmisiä on kaikkialla suomessa ja kaikkialla suomessa

asumisen tulee olla perusoikeus ja sellaisen asumisen joka on nimenomaan jokaiselle perheelle sopiva ja jokaiselle yksilölle sopiva tällainen tilasto joka kertoo aika paljon tästä asumisen ongelmasta on se että

yli viidelläkymmenellä prosentilla alle kaksituhattaviisisataa euroa kuukaudessa ansaitsevista asumismenot ylittävät neljäkymmentä prosenttia tuloista eli hyvin iso osa pienituloisilla menee asumiseen

tuo valiokuntakäsittely

sen vuoksi että nämä ongelmat tulivat asiantuntijakuulemisten pohjalta hyvin esille niinpä sitten valiokunta yksimielisesti teki kaksi pontta tuohon valiokunnan mietintöön joilla velvoitettiin

pitkään vuokra asuntokäytössä olevan korkotuen kehittämistä niin että siitä tulee aidosti kilpailukykyinen myöskin muuttuneessa

yhteiskunnassa ja että se voisi tulevaisuudessa sitten

asumisen takaajana

ongelma tässä nyt olevassa hallituksen esityksessä on se että

vuokrataso tällä mallilla

menee lähelle vapaarahoitteista asuntotuotantoa joka on lähellä kahtakymmentä euroa

kaksion vuokrataso olisi noin tuhat euroa kuukaudessa silloin kun täälläkin salissa istuva entinen ministeri krista kiuru toimi tämän asian puitteissa silloin muutettiin näitä pitkän korkotuen ehtoja niin

että suomessa voitiin rakentaa lähelle kymmenen euron neliöhinnalla tähän pitäisi päästä edelleenkin ja tämä olkoon sitten myöskin ohjeena kun tätä pontta toteutetaan hallituksen toimesta

toinen ponsi joka myöskin tehtiin yksimielisesti liittyi siihen että koko korkotukimallia ja

tämän uuden korkotuen välistä suhdetta tulee tarkastella koska on erittäin huono tilanne se että sitä tukimallia joka todella tuottaa edullista vuokra asumista heikennetään ja sen sijaan sitä mallia jota tässä nyt esitetään joka todennäköisesti vain tuottaa rakennuttajille helpohkoa tuloa

ja lyhytaikaisia vuokra

sitten viemässä eteenpäin kuten sanoin tällä ei ratkaista asunto ongelmia ei varsinkaan

ja

kuitenkin kun istunnossa varasin se oli ensimmäinen puheenvuoro siis silloin kun istunnossa varasin puheenvuoron mutta se muuttui sitten no joka tapauksessa tässä on taustalla hallitusohjelma jossa todetaan että tämä niin sanottu välimalli tehdään sen taustalla on toisaalta pula kohtuuhintaisista vuokra asunnoista erityisesti kasvukeskuksissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla toisaalta sitten se että vuokra asuntotuotannon vanha neljänkymmenen vuoden malli ei toimi kunnolla

tarkoittaa sitä että kun nämä rajoitukset kymmenen vuoden jälkeen tai mikäli sitten lainojen takausaikaa on jatkettu kahteenkymmeneen tai kolmeenkymmeneen vuoteen niin pitäisi mikäli siinä ajassa sitten sen tontin arvo on olennaisesti noussut näihin tontin luovutusta tai vuokrausta koskeviin sopimuksiin ottaa ehto jonka mukaan markkinahinnan ja ara tonttihinnan välinen erotus on maksettava kunnalle tai sitten tontin vuokraa nostetaan markkinavuokraa vastaavaksi tämän ponsiehdotukseni taustalla on se huoli että tämä uusi niin sanottu välimalli joka on joka kohdassaan rakennuttajalle edullisempi kuin vanha neljänkymmenen vuoden korkotukimalli koska siinä siis omavastuukorko on pienempi rajoitusaika lyhyempi ja sallittu omalle pääomalle perittävä korko korkeampi kuin tässä neljänkymmenen vuoden mallissa syrjäyttää tämän neljänkymmenen vuoden mallin ja johtaa siihen että edullisesti saatuja tontteja sitten rahastetaan kun tämä jopa kymmenen vuoden vain kestävä rajoitusaika päättyy no tämän mallin hyviin puoliin minkä valiokunta yksimielisesti toteaa kuuluu se että

se on joustavampi tätä välimallia voi käyttää myöskin taho joka ei ole tällainen yleisesti yleishyödyllinen ja sitä voi käyttää esimerkiksi silloin kun korjataan jokin muussa käyttötarkoituksessa ollut rakennus asunnoiksi eli se tarjoaa tämmöistä tervetullutta joustavuutta kuitenkin kuten tässä edustajat myller ja razmyar jo totesivat

useimmat asiantuntijat jotka esittivät arvioita siitä mihin vuokrataso asettuu tässä välimallissa ovat todenneet sen että että se ei juurikaan eroa markkinavuokrista toisin sanoen ei vaikuta siltä että tällä tavalla varsinaisesti syntyisi uutta edullista vuokra asuntotuotantoa sen vuoksi valiokunnan mietintöön sisältyvätkin yksimielisesti hyväksytyt kaksi lausumaa

ensimmäisessä todetaan että myös tämä vanha neljänkymmenen vuoden korkotukimalli pitää uudistaa sellaiseksi että se oikeasti kannustaa rakentamaan asuntoja joissa nyt sitten valiokunnan ymmärryksen ja saatujen asiantuntijalausuntojen mukaan korkotaso kuitenkin on kohtuullisempi ja että ympäristöministeriön pitää vuoden kaksituhattakahdeksantoista loppuun mennessä toimittaa selvitys siitä miten nämä korkotukimallit

arvoisa puhemies minusta valiokunnan puheenjohtaja hyvin kiteytti tähän malliin liittyviä haasteita minun pitää kyllä esittää nyt eduskunnan edessä yksi kysymys minä en kerta kaikkiaan ymmärrä että jos tällä ei synny kohtuuhintaista asuntotuotantoa niin miksi me haluamme suomessa tukea sitä muuta asuntotuotantoa jota joka tapauksessa syntyy markkinahintaan miksi meidän pitää siis markkinahintaista asuntotuotantoa vielä päälle tukea tätä logiikkaa ei kyllä selitä enää kukaan ulkomailla jos siis suomen menestystarina on ollut siinä että me olemme halunneet rakentaa kohtuuhintaistakin asuntotuotantoa jossa on ollut iso valtion vivutus nyt kun me olemme siitä luopumassa me olemme myöntämässä että ennen siis viime hallituskaudella satsattiin asuntotuotantoon niin paljon että meillä syntyy nyt uusia

arvoisa rouva puhemies esityksen tavoitteena on lisätä kohtuuvuokraisten asuntojen tarjontaa valiokunta piti uutta korkotukimallia tarpeellisena lisäkeinona nykyisen neljäkymmentä vuotisen korkotukijärjestelmän rinnalle kuten tässä nyt on useammallakin suulla kuultu niin eikä tämäkään malli ratkaise kaikkia asumiseen liittyviä kysymyksiä mutta se on yksi työkalu erityisesti pääkaupunkiseudulla on pulaa kohtuuhintaisista vuokra asunnoista pääkaupunkiseutu uusimaa on kasvavaa aluetta niin on myös esimerkiksi pirkanmaa muuttovoitto asukasluvun kasvu nopeasti haittaa talouskasvua elinkeinoelämän kehittämistä ja samoin myös työpaikkojen syntyä korkotukimalli on yksi keino ratkaista näitä asioita mutta ei todellakaan ainoa valiokunta nosti esille

että tonttitarjontaa pitää turvata ja kuntien vastuu tässä on tietysti suuri toinen mitä valiokunnassa tuli esille oli

joidenkin tiettyjen normien tarkastelu esimerkiksi autotallipaikat nousivat jälleen keskusteluun se näkyy myös tässä mietinnössä hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella opiskelija asunnoissa näin poispäin autojen autojen käyttö ja autotallipaikkojen kysyntä on pienentynyt lisäksi haluaisin nostaa kysymyksen siitä että työssäkäyntialueita pitäisi saada laajennettua esimerkiksi rautatieyhteyden parantaminen tampereen ja helsingin välillä lisäisi nopeuttaisi työmatkaliikennettä ja loisi isomman työpaikka alueen

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat

eli maankäyttö asumis ja liikennesopimukset ja tämä kasvukäytävä erityisesti tämä hht akseli helsinki hämeenlinna tampere ja siitä vielä pohjoiseen eteenpäin on on sellainen käytävä jonka varassa maamme talouskasvu ja ja tulevaisuus monessa mielessä kyllä hyvin nojaa ja on on arvokasta että tämä sopimus on nyt ensimmäistä kertaa tehty ei pelkästään kaupunkiseuduille vaan myös näille kasvukäytäville kun tässä puhutaan kohtuuhintaisesta asumisesta niin asumisen kohtuuhintaisuuteen vaikuttaa kyllä merkittävästi tonttien saanti niin kuin ympäristövaliokunta tässä toteaakin sitä edullisempaa maata löytyy ei sieltä kaupungin keskustasta vaan nimenomaan sieltä matkan varrelta kyllä tässä ihan oikein esille tuotiin esimerkiksi toimivat junayhteydet niin että asuminen siellä raiteenvarressa olisi jatkossa mahdollista ja työssäkäynti kaupungissa sen kautta muistan kun aikanaan seitsemisen vuotta suurin piirtein sain ympäristövaliokunnassa itse olla tätä yhdyskuntarakennetta kun käsiteltiin nousi esille se että noin kaksikymmentätuhatta asukasta pitää olla seutuliikenteen varressa että se

tämä on hyvä hyvä pitää mielessä kun kun näitäkin sopimuksia eteenpäin viedään edustaja myller tuttuun tapaan kyseenalaisti kohtuuhintaisen asuntuotannon syntymisen tämän esityksen myötä on totta että nämä asunnot tulevat olemaan hivenen korkeahintaisempia kuin nuo aiemmat mutta mutta se on totta että meillä on tällä hetkellä akuutti asuntopula erityisesti pääkaupunkiseudulla ja se vaikuttaa kaikkeen asumisen hintaan eli meillä on

muuttuneeseen tilanteeseen nähden ehkä vähän vääränlaisiakin asuntoja osittain niin kuin valiokuntakin tässä tuo esille eli meillä on paljon nykyään niin sanottuja sinkkuihmisiä lapsettomia pariskuntia ja niin poispäin ja ja me tarvitsemme erilaista asuntotuotantoa valiokunta toteaa että kasvukeskuksissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla on siis pulaa kohtuuhintaisista vuokra asunnoista ja puute kohtuuvuokraisista asunnoista erityisesti helsingin seudulla haittaa jo työllistymisasteen nousua talouskasvua elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamista ja maahanmuuttajien asuttamista tässä sitten tuodaan esille myös tämä yksin asuvien kasvava määrä eli tarvitaan lisää asuntotuotantoa valiokunta on pitänyt uutta korkotukimallia tarpeellisena uusi malli lisää käytettävissä olevia rahoitusvaihtoehtoja se voi tuoda valiokunnan mietinnön mukaan pienempiä toimijoita asuntotuotantomarkkinoille tämä on nimenomaan ollut se yksi tavoite se että me saisimme lisää pieniä paikallisia yrittäjiä myös myös rakentamaan ja panostamaan tähän tähän vuokra asuntotuotantoon

ollut yksi keskeinen tavoite tätä korkotukilainaa voidaan myöntää myös täydennysrakentamishankkeisiin joissa siis nykyistä olemassa olevaa kiinteistökantaa muutetaan käyttötarkoituksen muutoksilla uusiksi vuokra asunnoiksi korkotukimalli on siis uudenlaisista joustavista ominaisuuksistaan huolimatta selkeästi sosiaalista asuntotuotantoa tukijärjestelmän ehtojen mukaan asukkaat siis valitaan sosiaalisin perustein ara vahvistaa alkuvuokran omakustannusperiaatteen mukaisesti ja lainansaaja saa tulouttaa omistajalleen vain kohtuullisen tuoton

jos kunta luovuttaa tai vuokraa tontin lyhytaikaisella korkotukilainalla rahoitettavan vuokratalon rakentamista varten tämä voi tapahtua eu oikeudenkin mukaisesti markkinahintaa alemmalla hinnalla tämä on hyvin oleellinen kysymys myös siinä että näitä

nousseet väestönsuojat joiden sääntelyä nyt ollaan ollaan uudistamassa parkkipaikkavelvoitteet jotka ovat usein kaupunkien itsensä säätelemää mutta myös sitten kaavoituksen sujuvoittaminen ja tämäntyyppiset ratkaisut joissa myös hallitus on on etenemässä

puhemies minä kiinnitän huomiota siihen että edustaja heinonen totesi keille ryhmille tämä korkotukimalli tulee soveltumaan ja keiden takia nyt hallitus on päättänyt ajaa tällaista uutta korkotukimallia minusta oli mielenkiintoista että ne perusteet joita luettelitte me yhdessä jaamme jaamme mutta tällä mallilla itse asiassa ei kyllä vastata ollenkaan tuohon tarpeeseen minusta olisi rehellistä sanoa että me haluamme tukea markkinoita samalla rahalla lisää että markkinat rakentaisivat minulle ei tämä logiikka avaudu minusta olisi kuitenkin reilua olla rehellinen siinä että ne eivät ole kohtuuhintaisia asuntoja ja näille ryhmille joista te puhuitte juuri kohtuuhintaisia asuntoja pitäisi luoda kohtuuhintainen asuntotuotanto oli alle kymmenen euroa lähtöhinnaltaan viime kaudella nyt palattiin sitä edeltävän kauden lähtötilanteeseen jossa se on noin viisitoista euroa ja tällä hallituskaudella siis kaikki nämä edeltävän hallituskauden päätökset romutettiin ja ollaan noin viidessätoista eurossa nyt puhutaan sellaisesta vuokra asuntotuotannosta jossa on noin kahdeksantoista euroa lähtöhinta kalliimpikin ja se johtaa siihen että ei tule kohtuuhintaista asuntotuotantoa valitettavasti

puhemies kyllä asumisen kustannukset lähtevät siitä että tällä hetkellä meillä on erityisesti pääkaupunkiseudulla pulaa kaikentyyppisistä asunnoista silloin kun asuntoja on liian vähän asumisen kustannukset tulevat nousemaan kyllä tietysti on rehellistä myöntää jos katsotaan menneisyyteen nyt kun tässä ovat ex ministerit nostaneet omaa häntäänsä jos katsotaan vähän pidemmässä aikajänteessä niin taisi olla entinen ministeri vapaavuori aivan omaa luokkaansa siinä millä tavalla näitä asuntoja määrällisesti suomeen syntyi kun niitä määrällisesti syntyy paljon niin se myös pitää kaiken asumisen hintaa kohtuullisempana sen takia itse toivon että meillä syntyy

siihen vastausta

kaikki muutokset mitkä asuntomarkkinoilla tehdään ovat monisyisiä niillä on vahvat ristiinkytkennät esimerkiksi kun omistusasunnoissa korkovähennykseen ollaan puututtu niin se puuttuminen tehdään pitkän ajan kuluessa portaittain että ei synny tilanteita että aikaisemmin asunnon ostaneet joutuisivat huonompaan asemaan kuin myöhemmin

arvoisa puhemies kiitos vielä että sain vastata tähän koska minusta kysymys oli hyvä ja asiallinen yritin sanoa että kohtuuhintaista asuntotuotantoa on saatu tässä maassa lisättyä siitä se seurantatieto mitä edustaja heinonen täällä peräänkuulutti todistaa juuri sen että nyt meille on syntynyt ensimmäistä kertaa normaaleja vuokra asuntoja jotka ovat kohtuuhintaisia niillä keinoilla mitkä viime kaudella oli käytössä muuten kokoomus itsekin oli mukana eikä vastustanut silloin näitä keinoja sillä lisättiin kohtuuhintaista asuntotuotantoa mutta meillä on myös tiedossa tämä edustaja heinosen peräänkuuluttama vapaavuoren

tältä osin täytyy sanoa että tällä mallilla tullaan luomaan suomeen vuokra asuntoja sitä ei kukaan kiistä mutta ne eivät tule olemaan kohtuuhintaisia silloin kun me kysymme mihin valtion tukea käytetään niin vastaus on kai että

puhemies tässä menee helposti puurot ja vellit sekaisin kun siis vertaillaan tätä neljänkymmenen vuoden mallia joka on siis edelleen voimassa ja tulee jatkossakin olemaan voimassa ja jonka kehittämistä valiokunta nimenomaan lausumassa tai ponnessa peräänkuuluttaa ja sitten tätä uutta kymmenen vuoden välimallia kyllä fakta on se että vaikka viime kaudella tietyt muutokset aiheuttivat jonkin verran lisätuotantoakin niin jos katsotaan sen neljänkymmenen vuoden mallin tuotosta viime vuosilta se on ollut hyvin vähäistä valitettavasti meillä tässä maassa ei ole sellaisia yleishyödyllisiä yhtiöitä jotka sitä tekisivät vaan ne pyrkivät pois siitä tuotannosta se on käytännössä jäänyt ainoastaan kaupunkiomisteisten yhtiöiden harteille tässä suhteessa myöskin kun edustaja hassi pelkäsi että tämä kymmenen vuoden malli korvaa vanhan neljänkymmenen vuoden mallin kun

ole päällekkäisiä vaan kysymys on siitä että kun meillä eivät enää neljänkymmenen vuoden mallilla syntyvät asunnot riitä olivat ne minkä hintaisia tahansa niitä tulee liian vähän ja kun meillä asuntopula pahenee maahanmuuttokin tuo siihen oman osansa niin on minun mielestäni perusteltua että me etsimme keinoa jolla voidaan hyvin pienellä valtion ikään kuin tuella per asunto saada sitä tuotantoa käyntiin toinen asia on sitten se mistä ne kustannukset tulevat sinänsä nämä kahdeksantoista viiva kahdenkymmenen euron alkuvuokrathan ovat ihan vain arvioita ja tämä hommahan on omakustannusperusteisesti lähdössä liikkeelle jos pystytään niin pidetään ne alempina mutta kustannukset tulevat prosenttisesti muusta kuin siitä rahoitustuesta tai rahoitusvalinnasta yleensäkään ne tulevat sieltä tonttien hinnasta ennen kaikkea ja niin näissä laskelmissakin oletetaan että neljänkymmenen vuoden malli saa jatkossakin halvimmat tontit ja tämä kalliimmat ei sitä voi ratkaista sillä vaikka korkotuki ja vaatimukset olisivat samalla tasolla että saisimme niitä halvimpia asuntoja enempää tämä on ainoa tapa jolla saadaan vuokra asuntoja valtion toimin lisättyä hyvin vähäisellä valtion tuella koska tällä hetkellä sitä rahoitusta saa muutenkin lähes samalla hinnalla

puhemies meillä valiokunnan kuulemisessa tuli kyllä selväksi se että myöskin pääkaupunkiseudulla on vuokra asuntoja tarjolla sanottiin että espoossa on tuhat vuokra asuntoa jotka ovat heti käytettävissä mutta valitettavasti ne ovat niin kalliita että pienituloiset ihmiset eivät voi niitä vuokrata eli todellakin on kysymys siitä että puuttuu nimenomaan niitä kohtuuhintaisia

millaisia etuja annetaan nyt tähän kymmenen kymmenen vuoden korkotukeen niin se korkotuki sinällään ei ole juurikaan mainittava mutta esimerkiksi vihreät omassa vastalauseessaan

tässä ponnessa esittävät että huomio kiinnitettäisiin siihen että että kunnat antavat markkinahintaa alhaisemman tontin jolle rakennetaan sitten kymmenen vuotta vuokra asuntokäytössä oleva talo ja myydään sitten kymmenen vuoden jälkeen niin siinä siinä nimenomaan kysymys sitten saattaa olla hyvinkin isosta tuesta ja ja on aivan oikein että mietimme jo nyt tässä vaiheessa sitä millä tavalla

yksi euro neliömetriä kohti on aika vaikea nähdä että kymmenessä vuodessa peruskorjaustarvetta tällaiselle talolle tulee ja myöskin tämä varaus on sitten sitten rakennuttajan käytössä tai ainakaan tässä lakiesityksessä ei sanota miten tämä varaus tullaan käyttämään

ja ymmärtääkseni juuri sen takia valiokunta yksimielisesti hyväksyi tämän ponnen että myöskin tämä neljänkymmenen vuoden malli pitää uudistaa paremmin houkuttelevaksi ja kannustavaksi haluaisin myöskin korostaa sitä että en vastusta tämän uuden mallin perustamista en kannata sen hylkäämistä ehdottamassani lausumassa esitän vain sen varmistamista että sitä ei käytetä perusteettomaan rahastukseen siten että saadaan tontti ara tonttina erityisen edullisin ehdoin ja sitten niin sanotusti pannaan se lihoiksi kymmenen vuoden päästä

arvoisa puhemies kun edustaja hassi lähti siitä että ei ole luonnonlaki että yksityiset yhtiöt eivät ole kiinnostuneet neljänkymmenen vuoden mallista niin olen siitä samaa mieltä hassin kanssa että meidän pitää varmistaa sen mallin kannustavuus ja siinä mielessä tämä yksimielinen ponsi on tärkeä ettei esimerkiksi hallitus lähde hankalammin ja takautuvammin yleishyödyllisyyslainsäädännöllä vaikeuttamaan niitä edellytyksiä niin että edes kunnat eivät jatkossa vuoden mallilla rakentamaan mutta kyllä minä faktisesti näen myöskin niiden kuulemisten perusteella aika selvänä sen että nämä yksityiset yhtiöt eivät lähde rakentamaan neljänkymmenen vuoden rajoitusajalla vaikka me niitä yleishyödyllisyysrajauksia muutoin siellä neljänkymmenen vuoden lainsäädännössä muuttaisimme lähes miten tahansa niin pitkän tasehallinnan aika vaatii yleishyödyllisen näkökulman ja sitä ei ole tänä päivänä millään muulla kuin näillä kuntayhtiöillä ja sen takia nämä mallit eivät ole kyllä päällekkäisiä

arvoisa puhemies ajattelin välttää tänne tulemista koska kiusaus on puhua kymmenen minuuttia heti kun päästään tähän lempiaiheeseen ajattelin että jos parilla debattipuheenvuorolla tässä pärjättäisiin mutta käypä tämä näinkin minun täytyy sanoa että elämme hyvin historiallisia aikoja siinä suhteessa että tehdään kiinnostava arvovalinta minä yhdyn siinä suhteessa edustaja mykkäsen ajatteluun että meidän täytyy myöntää että neljänkymmenen vuoden korkotuella on monenlaisia haasteita minkä vuoksi ennen edeltävän hallituskauden työskentelyä se ei kerta kaikkiaan tuonut meille kohtuuhintaista asuntotuotantoa siinä samaan aikaan oli myönnettävä että me olimme varsin vahvasti erityisryhmiä ja nuoriakin jolloin se jo rakennettava panos suuntautui erityisesti näille ryhmille ennen edeltävää hallituskautta mutta myös ne ne tuen tasot ja tämän neljäkymmentä vuotismallin houkuttelevuus olivat sen verran alhaisempia että se ei saanut aikaan sitä että tätä mallia käytettäisiin

suhdannemallina voitaisiin ajatella että kunhan joku rakentaisi asuntoja vaikka ne olisivat vähän kalliimpiakin niin siitä saatava hyöty tulee ainakin työvoimapoliittisesti mitattavaksi tämän mallin tuloksena niin kuin edustaja heinonen tätä mallia täällä jo mainosteli vapaavuoren välimallia me saimme aikaan evidenssin siitä mitä syntyy silloin kun tämäntyyppisiä kriteereitä otetaan käyttöön tämän vapaavuoren välimallin hyvä puoli oli se että sillä syntyi asuntoja siitä kukaan ei ole eri mieltä

vuokra asuntotuotantoa ja totta kai kun me puhumme veronmaksajien rahoista niin meidän ei pitäisi tukea markkinoita rakentamaan sellaisia asuntoja jotka muutoinkin syntyvät minusta tämä on se olennainen kysymys eduskunnassa että jos yhteiskunnan tukea annetaan niin sillä pitää olla joku muukin päämäärä kuin se että syntyy juuri sellaista asuntotuotantoa joka syntyisi muutoinkin

jos tämän välimallin ehdot olisivat olleet sellaisia että me olisimme voineet veronmaksajan silmissä sanoa että siinä on joku järki miksi me laitamme ylimääräistä subventiota vuokra asuntomarkkinoille ja tätä kautta selitämme että veronmaksajien pitää maksaa siis vaikka pohjoisessa asuvien veronmaksajien pitää maksaa siitä että tampereella rakennetaan myös kohtuuhintaista asuntotuotantoa mutta he eivät varmaan ymmärtäisi miksi tampereella pitää rakentaa kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa kaikkien suomalaisten veronmaksajien rahoilla jos kerran tampereella muutoinkin syntyisi saman lähtötason

jos se ei kerran näillä edellytyksillä olisi kohtuuhintaista niin silloin järjetön kysymys on se miksi sitä tuettaisiin nyt sitten monet edustajat täällä ovat sanoneet että ei se mitään kunhan tuetaan mitä tahansa asuntotuotantoa että syntyy jotakin asuntoja

kaikki tunnusta että tätä halutaan korjata niin silloin me luomme sellaisia markkinoita joilla ei ole enää niitä perinteisiä reiluja pelisääntöjä että jos veronmaksajan rahaa käytetään niin siihen pitää olla erityistä syytä nyt kun sekoitetaan nämä näin niin tilanne tulee johtamaan siihen että toisin kuin täällä edustaja heinonen totesi pääkaupunkiseudulla tullaan myös aiheuttamaan se että kun tällainen kokonainen erityinen lyhyt korkotukimalli luodaan niin se kiusaus ei vain näillä muilla vaan myöskin kuntatoimijalla on siirtyä siihen että tullaan rakentamaan erityisesti tätä lyhyttä korkotukimallia jos koko porukka tähän siirtyy me nostamme kohtuuhintaisen vuokra asuntotuotannon alarajaa paljon ylemmäs mutta me nostamme tietenkin kaikkien vuokra asuntojen

markkinahintaa koska me tuotamme asuntoja jotka lähtökohtaisesti ovat ovat kohtuuhintaisia siis väitetään että olisivat kohtuuhintaisia mutta sen kohtuuhintaisen vuokra asunnon määrittely on siis selkeästi jo potenssiin toinen eli tässä tapauksessa vielä reilu vuosi sitten jopa lähes kymmenen euroa kohta kalliimpia totta kai jotka eivät edes esitäkään olevan rakennetut siltä pohjalta että se olisi kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa

lähtökohtainen vuokra tulee olemaan vielä kalliimpi en usko että tämä on myöskään palvelus niille ihmisille jotka tämän eduskunnan oikeistosiipeä edustavat ei sen takia että me tuhlaamme veronmaksajan rahoja tavalla joka ei ole ollut aikaisemmin perusteltua mutta ei myöskään sen takia että me nostamme kaikkien suomalaisten asumisen hintaa sillä että me luomme mallin joka houkuttelee siihen että me emme pidä lähtökohtaisesti tätä tasoa riittävän alhaisena

tällä välimallilla kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa koska viime kaudella rakennettiin tuhansia uusia kohtuuhintaisia vuokra asuntotuotannon kohteita sillä että lähtövuokra oli noin yhdeksän pilkku kuusi euroa minä sanon että tästä saa hakea sellaista historiallista suoritusta joka siihen pystyy

pääsivät hyödyntämään sitä että noin viisi euroa keskimäärin niitä edeltäviä kohtuuhintaisen vuokra asuntotuotannon kriteereitä kriteereitä halvemmalla päästiin asumaan siinä minusta tehtiin suuri yhteiskunnallinen palvelus että näytettiin että kyllä syntyy kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa mutta sitä valtion tukea pitää olla nyt me

että tähän ei ole enää varaa tällä hallituskaudella kaikki tuet perutaan vaikka se on muutoin asuntorahasto josta nämä rahat tulisivat nyt sanotaan että näihin ei ole enää varaa että tämä lähtötaso olisi näin alhainen mutta sitten samaan aikaan sanotaan että meillä on varaa tähän uuteen malliin jossa rakennetaan ei kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa erittäin suurella tuella mutta tämä sama raha olisi voitu käyttää siihen että syntyy aidosti kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa tältä osin edeltävällä hallituskaudella se oli alle kymmenen euroa lähtövuokraltaan se on nyt tällä mallilla kun hallitus on poistanut nämä kaikki viime kaudella tehdyt ratkaisut tämän lisäksi ei riitä että se olisi viisitoista euroa vaan kun tulee tämä uusi malli niin pahoin pelkään että seuraavat puhujat kahdeksan viiva kahdentoista vuoden päästä itkevät sitä miksi eduskunta vaaransi tämän kohtuuhintaisen asuntotuotantomarkkinan tällä tavalla koska seuraavat asunnot ovat lähes kaksikymmentä euroa jo niitäkin vielä täällä osa nimittää kohtuuhintaiseksi vuokra asuntotuotannoksi siis kyllä suomessa voi kahdessa vuodessa tapahtua erittäin paljon kun puhutaan vuokra asuntotuotannon lähtöhinnoista lähtövuokrista ja olen todella pahoillani ettei sitä edes myönnetä että on näin mutta tehty mikä tehty ne jotka tämän tekevät kantavat siitä myöskin vastuun on hyvä että seurantatietoa on saatavissa ja siinä mielessä minusta edustaja heinonen on tehnyt kyllä työnsä että tätä puolta sinne tulee harmi että muilta osin tämä työ jättää minut ainakin varsin kylmäksi

arvoisa puhemies siis sellaista mallia että kymmenen euron neliövuokralla olisi vuokraustuotantoa voitu saada lisää ei yksikään asiantuntija tai ministeriö ole pystynyt tässä tämän eduskunnan aikana valiokunnalle esittämään niin että se ei ole vaihtoehto jota me tässä käsittelemme

että se on omakustannusperiaate ja siinä on sitten vuokran tarkistusmahdollisuus elinkustannusindeksi plus yksi pilkku viisi prosenttia vuodessa ja elinkustannusindeksi on alhaisempi kuin kiinteistön kustannusindeksi muutenkin jolloin lähinnä kysymys oli siitä onko rakennuttajan kannalta liian vaikea ennakoida miten suureksi se ero muodostuu käytännössä kaikissa näissä vertailuissa mitä esimerkiksi kova ry on ihan hyvässä muodossa meille tehnyt ne hintaerot neljäkymmentä ja kymmenen vuoden mallin välillä tulevat pääosin siitä että oletetaan että kymmenen vuoden malli saa kalliimpia tontteja se on ihan ymmärrettävää koska niin kuin kiuru tässä itsekin kertoi on tärkeätä että neljänkymmenen vuoden mallille joka on sitä varsinaista kuntien toteuttamaa sosiaalisinta asuntotuotantoa varataan

puhemies itse olen puolustanut sitä että tähän maahan täytyy saada monipuolisesti erilaista asuntotuotantoa se on loppupelissä kaiken ratkaisu aika kuvaavaa on se että itse asiassa yksi kolmannes kaikista niistä vuokra asunnoista jotka tällä hetkellä ovat vuokrakäytössä on esimerkiksi yksityisten ihmisten omistamia myös kuvaavaa on se että yli puolet yleisen asumistuen saajista asuu vapaarahoitteisissa asunnoissa eli eli me tarvitsemme monipuolisesti erilaisia asuntoja nyt kun olen hivenen seurannut mitä mitä tässä on on tänä vuonna tapahtumassa nyt kun kun hallitus on tässä asuntotuotannossa ottanut ihan uudenlaisen vaihteen niin esimerkiksi asuntorakentajien selvitys kertoo tällä hetkellä että ehkä ei tule rikkoutumaan mutta lähes yhdeksäntuhattaviisisataa uutta vuokra asuntoa on käynnistymässä kun viime vuonna vastaava toteutunut luku oli kuusituhattaviisisataa tuotanto kasvaa todennäköisesti siis tänä vuonna jopa neljäkymmentäviisi prosenttia helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto arvioi tässä hetki sitten että he pystyvät tänä vuonna käynnistämään yli tuhatseitsemänsataa asuntoa kun viime vuonna he jäivät tästä vajaaseen puoleen eli eli kahdeksaansataanseitsemään asuntoon kyllä nämä ovat merkittäviä asioita ja lopputulos on se että näistä hyötyy jokainen asuja kun meillä on riittävästi asuntoja myös täällä ruuhka suomessa

arvoisa puhemies olen itse ymmärtänyt niin että kasvavat asumistukimenot ovat yksi suurimpia huolenaiheita tällä hetkellä suomessa nämä asumistukimenot toki kallistuvat sillä tavalla jos me lähdemme siitä ajatuksesta että erinomaista että että vapaarahoitteisia vuokra asuntoja syntyy toki näin mutta silloin pitää olla valmis myöskin myöskin maksamaan näitä

niin kuin ne tällä hetkellä tekevät minusta on hyvin sanottu se minkä kuulin onko mitään järkeä siinä että suomen asuntopolitiikassa kaikki energia laitetaan siihen miten saadaan nämä tietyt välimallia toteuttavat rakennusyhtiöt tekemään asuntoja

miksi käyttää yhteiskunnan varoja sellaiseen toimintaan joka syntyisi muutenkin kun puhuttiin tästä vapaavuoren mallista niin sehän siirsi suoraan kolmekymmentä viiva kuusikymmentä miljoonaa euroa vakuutusyhtiöt olivat näitä rahoittajia valtion kassasta verotuloja näitten vakuutusyhtiöitten kassaan en usko että tämä on sellaista asuntopolitiikkaa jota erityisesti tällaisessa suhdannetilanteessa kun leikataan koulutuksesta leikataan lapsilta leikataan joka paikasta voidaan toteuttaa
arvoisa puhemies en voinut malttaa olla ottamatta puheenvuoroa juuri sen vuoksi mitä edustaja myller juuri äsken sanoi minusta on uskomatonta että tänä aikana me täällä salissa käymme keskustelua siitä miten meidän pitäisi elää toisiamme tukien tavalla jolla me pystyisimme pärjäämään tulevaisuudessakin ja me täällä yritämme sanoa että että ollaan tekemässä mallia joka kerta kaikkiaan ei säästä yhteiskunnan varoja vaan tulee lisäämään yhteiskunnan varojen käyttöä tavalla joka ei perustele sitä alkuperäistä tarvetta rakentaa kohtuuhintaista asuntotuotantoa totta kai minun ihmeeni on se miksi täällä ei esitetty esimerkiksi sitä että vuoden malliin oltaisiin tehty näitä parannuksia edeltävän hallituskauden kokemusten pohjalta joissa olisi myös tuettu neljänkymmenen vuoden korkotukimallia saatu siitä updeitattu versio siis parempi nykyaikaisempi versio paremmin toimiva niiden kokemusten pohjalta joita nyt on se on todella lisännyt tuhansia

minun logiikkaani ei tämä mahdu miksi niitä rahoja ei voitu käyttää rakentaa juuri niitä kohtuuhintaisia asuntoja koska meillä on se ongelma että kohta kaupunkiseuduilla ihmiset eivät enää tule töihin matalapalkka aloille kun ei jää enää mitään käteen se asumisen hintahan tässä se olennainen on talouskasvun näkökulmasta ei pidä tehdä ratkaisuja jotka eivät ole tarpeeksi kauaskantoisia ja sen takia peräänkuulutan sitä että ei kannata olla liian sinisilmäinen tiettyjen tahojen yhteydessä koska sitten myöskin asumismenot kasvavat

puhemies ehkä tähän lopuksi vain haluan selventää omaa käsitystäni siltä osin että siis tämä neljänkymmenen vuoden mallin käyttö niiden uudisasuntojen tuotanto riippuu vahvasti siitä mitkä ovat kuntien kuntayhtiöiden rahkeet rakentaa ja paljonko ne saavat tontteja sitä ei ole mitenkään unohdettu sitä ei ole heikennetty mutta olemme yhtä mieltä siitä että sen mallin yksityiskohtia pitää vielä helpottaa jotta kuntayhtiöillä olisi parhaat mahdolliset edellytykset mutta minä luulen että me olemme kaikki aidosti kyllä jos rehellisiä ollaan yhtä mieltä siitä ja ymmärrämme sen että jos me haluamme oikeasti enemmän niitä asuntoja runsaasti niin se edellyttää muita toimijoita mukaan ja kun yleishyödylliset yhtiöt vvo ja sato ovat vetäytyneet aikaisemmasta roolistaan niin se tarkoittaa suomalaisia rakennusyhtiöitä ja se tarkoittaa silloin ennen kaikkea lyhyempää rajoitusaikaa neljänkymmenen vuoden malli ei kiinnosta kahdenkymmenen vuoden mallinkin osalta jota edustaja kiuru ministerikaudellaan valmisteli työeläkeyhtiöt hyvin kriittisiä voivatko ne kahteenkymmeneen vuodeksikaan sitoa pääomia tästä syystä päädyttiin tällä kaudella rohkean ministeri tiilikaisen johdolla tässä suhteessa siihen että tehdään kymmenen vuoden välimalli ja katsotaan saadaanko sille rajoitusajalle asuntoja jotka uskalletaan rakentaa niin että se vuokrataso saa olla vain varsin kohtuullinen sen kymmenen vuotta mutta rakentaja toki hyötyy jos on saanut sellaisen tontin jonka arvo sinä aikana kehittyy ei minusta ole mitään muuta keinoa saada merkittävästi lisättyä vuokra asuntoihin sidottua vuokra asuntotuotantoa neljänkymmenen vuoden mallilla toimijoita ovat vain kuntatoimijat ja ne tekevät niitä lähinnä omien rahkeittensa mukaan eivät sen mukaan miten niitä yksityiskohtia säädetään

edustaja mykkänen sanoi että neljänkymmenen vuoden mallia ole heikennetty sitä on heikennetty jopa sitä edeltävästä ajasta josta edustaja krista kiuru puhui kun hän asuntoministerinä paransi näitä näitä ehtoja eli ensin heikennettiin tätä tätä pitkää korkotukea ja sen jälkeen tuotiin tämä vielä paremmilla ehdoilla oleva oleva kymmenvuotinen sen takia on on valitettavasti syytä pelätä että myös kuntarakennuttajat siirtyvät pikkuhiljaa tähän kymmenvuotiseen ja se tarkoittaa silloin sitä että kymmenen euron neliöhinnan sijasta meillä maksetaan lähempänä kahtakymmentä euroa olevia olevia neliöhintoja nyt voin peruuttaa varsinaisen puheenvuoron

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on on hallintovaliokunnan mietintö seitsemän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies kyseessä on ulkomaalaislain muutos jolla maahanmuuttoviraston poliisin ja rajavartiolaitoksen työnjakoa ja yhteistyötä kehitetään kun tässä ulkomaalaislaista muutetaan yli kahtakymmentä pykälää ja kyse on myös ulkomaalaisviraston ja poliisin toiminnasta esimerkiksi käännytystilanteissa niin toivon että puhemies sallii tässä yhteydessä muutaman ajatuksen hyvin ajankohtaisista asioista jotka tällä hetkellä ulkomaalaislain tiimoilta ovat esillä on kysymys helsingin sanomien kertomasta irakilaisperheen tapauksesta on varmasti niin että perheen kannalta on epäinhimillinen ja kohtuuton sellainen lopputulos jossa perheen isä voisi jäädä suomeen ja perheen äiti ja vielä alle kouluikäiset pienet lapset joutuisivat suomesta lähtemään tästä asiasta haluan vain korostaa kahta seikkaa ensimmäinen on se että mehän emme tiedä kaikkea tähän asiaan liittyvää koska nämä tiedot jotka ovat tulleet julkisuuteen ovat niitä tietoja joita perhe on halunnut antaa julkisuuteen kun taas maahanmuuttovirasto ei tietystikään voi ei julkisia asioita julkisuudessa käsitellä toinen seikka jonka haluan tästä todeta on se että asian käsittely on kesken korkeimmassa hallinto oikeudessa vaikka on aika luontevaa että kansanedustajat voivat lausua tällaisesta oikeuslaitoksessa kesken olevasta asiasta mielipiteensä niin ei olisi sopivaa että esimerkiksi valtioneuvoston jäsenet tai eduskunnan jäsenet muutoinkaan lähtisivät painostamaan oikeuslaitosta yksittäistapauksessa arvoisa puhemies poliittinen puoli liittyy siihen että vihreät ovat tässä asiassa nostaneet profiilinsa sekä perinteisessä mediassa että sosiaalisessa mediassa erittäin korkeaksi ja ovat voimakkaasti arvostelleet maahanmuuttoviranomaisten menettelyä tässä tapauksessa on syntynyt sellainen mielikuva tai on ehkä synnytetty sellainen mielikuva etteivät vihreät hyväksy nykyistä lakia jonka pohjalta tätä asiaa käsitellään siksi katsoin aiheelliseksi kyselytunnilla muistuttaa ja haluan nytkin muistuttaa siitä että tämä esillä ollut irakilaisperheen tapaus perustuu voimassa olevaan lakiin joka on säädetty vuonna kaksituhattakymmenen jolloin vihreät ovat olleet hallituspuolueena tätä lakiesitystä eduskunnalle antamassa ovat eduskunnassa joka käsittelyvaiheessa valiokunnassa lähetekeskustelussa ensimmäisessä käsittelyssä ja toisessa käsittelyssä puoltaneet tätä hallituksen esitystä eikä yksikään vihreä kansanedustaja ole tuolloin asettunut tätä lakiesitystä vastaan jos on syntynyt sellainen mielikuva että vihreät vastustavat sitä lakia jonka pohjalta tätä irakilaisperheen tapausta käsitellään niin olla että tänä päivänä vastustavat en tiedä mutta se on ainakin fakta että he ovat olleet itse tätä lakia säätämässä toisessa ajankohtaisessa asiassa jossa on paljon ollut esillä myös maahanmuuttoviraston tulorajaharkinta ja muu harkinta on kysymys siitä miksi hallitus nyt esittää perheenyhdistämisedellytyksiä tiukennettavaksi ja tämä esityshän on ollut perustuslakivaliokunnassa ja on tällä hetkellä hallintovaliokunnan käsittelyssä mitä perustuslakivaliokunnan käsittelyyn tulee niin kun jopa eräät korkeat virkamiehet kuten lapsivaltuutettu monet kansanedustajat ja useat toimittajat ovat väittäneet että tämä lakiesitys olisi vastoin suomen solmimia kansainvälisiä sopimuksia niin todettakoon nyt selvyyden vuoksi että perustuslakivaliokunnan viikko sitten antaman yksimielisen siis yksimielisen lausunnon mukaan laki ei ole ristiriidassa sen enempää suomen perustuslain kuin suomen solmimien kansainvälisten sopimusten kuten lapsen oikeuksien sopimuksen tai euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa

on sanottu että perheenyhdistäminen edistää kotoutumista tämä on minun mielestäni totta jos turvapaikan suomessa saanut henkilö tai oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella saanut henkilö saa perheensä tänne uskon että se edistää henkilön kotoutumista mutta aivan varmaa on se että kotoutuminen ei edisty hyvin jos turvapaikanhakijoiden määrät nousisivat suomessa sellaisiksi että suomella ei ole mitään todellisia edellytyksiä onnistua kotouttamisessa me pystymme toivottavasti hoitamaan viime vuonna syntyneen kymmenkertaisen turvapaikanhakijoiden määrän vaikka nytkin on vaikeuksia esimerkiksi kuntapaikoissa mutta jos viime vuoden määrä olisi tämän vuoden määrä ja ensi vuoden määrä tai vaikka tuplaantuisi tai triplaantuisi siitä niin on aivan varmaa että se ei edistäisi näiden ihmisten kotoutumista vaan päinvastoin sen vuoksi hallitus esittää näitä perheenyhdistämisen säädöksiä tiukennettaviksi että koko muu eurooppa liikkuu samaan suuntaan ja esimerkiksi ruotsi jossa vihreät ovat hallituksessa on esittänyt tiukempia säännöksiä perheenyhdistämiseen kuin mitä suomen hallitus nyt esittää mikäli suomi jäisi tässä suhteessa selvästi houkuttelevammaksi maaksi muihin vaikkapa pohjoismaihin ja pohjois euroopan maihin verrattuna niin ei kai ole mitään syytä epäillä etteivätkö turvapaikanhakijoiden määrät suomessa

lähes koko julkinen keskustelu ihmettelee sitä miksi myös lapsille ollaan asettamassa toimeentuloedellytystä sehän vaikuttaa epäinhimilliseltä sehän vaikuttaa jopa järjettömältä se ei varmasti edistä näiden lasten kotoutumista suomeen samassa keskustelussa nämä samat tahot toteavat että on lapsen etu että hän voi elää oman perheensä kanssa kun tämä ilmeisesti meidän kaikkien mielestä on lapsen etu niin pitääkö meidän todella olla ylläpitämässä ja vahvistamassa sellaista järjestelmää jossa lasten omat perheet lähettävät lapsensa rosvojen ihmissalakuljettajien matkaan vaaralliseen matkaan halki afrikan halki lähi idän halki euroopan suomeen saakka jotta perhe pystyisi perässä perässä tulemaan suomeen jos meidän järjestelmä on sellainen että aina kun saat lapsen perille suomeen aina myös perhe yhdistetään lapsen perässä suomeen niin on kai aivan kiistatonta että tällainen järjestelmä on omiaan kannustamaan perheitä vaikeissa olosuhteissa vaikeissa maissa somaliassa afganistanissa irakissa ja muuallakin lähettämään nämä lapset yksin vaaralliselle hengenvaaralliselle matkalle kohti eurooppaa kohti suomea haluammeko tällaista järjestelmää ylläpitää joka tähän kannustaa hallituksen esityksen tarkoitus on se että suomi ei omalla toiminnallaan kannusta perheitä menettelemään tällä tavalla

arvoisa puhemies vanhasen kiviniemen hallituksen aikana edustaja zyskowicz oli eduskunnassa ja hallituspuolueen kansanedustaja ja hänen olettaisi muistavan sen että silloisen hallituksen sisäisissä väännöissä vihreät kyllä vastustivat näitä kiristyksiä joita turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen sen hallituksen aikana tehtiin mutta vihreät hävisivät tämän väännön hallituksen sisällä minkä puolueemme puheenjohtaja ville niinistö myöskin totesi tänään keskustelussa mitä tulee ruotsin tilanteeseen niin huomauttaisin että ainakin vuodesta yhdeksänkymmentä eli noin kahdenkymmenenviiden vuoden ajan ruotsiin on tullut koko ajan suuruusluokkaa kymmenkertaisesti enemmän turvapaikanhakijoita verrattuna

arvoisa rouva puhemies jos vihreät hallituksessa silloin kaksituhattakymmenen vastustivat ministeri thorsin aikana esitettyjä ja nyt voimassa olevia tähän irakilaisperheeseen sovellettavia säädöksiä jotka liittyvät perheenyhdistämiseen niin hyvinpä onnistuivat piilottamaan tämän vastustuksensa eduskuntakäsittelyssä siitä ei näkynyt jälkeäkään lähetekeskustelussa siitä ei näkynyt jälkeäkään valiokunnassa siitä ei näkynyt jälkeäkään ensimmäisessä käsittelyssä eikä siitä näkynyt jälkeäkään toisessa käsittelyssä ainoa vihreä kansanedustaja joka koko asiassa havaintojeni mukaan käytti puheenvuoroja oli kansanedustaja pulliainen ja hänkään ei esitystä tältä osin vastustanut edustaja hassi voitte toki kertoa täällä nyt jälkikäteen että kyllä me olimme vastaan mutta ei siitä mitään jälkiä pöytäkirjoista löydy

arvoisa puhemies itse en ollut eduskunnassa tuolloin joten en muista minulla ei ole niin tarkkoja omakohtaisia muistikuvia mutta voin vakuuttaa että kyllä ne dokumentit näistä neuvotteluista kaivetaan esille

arvoisa rouva puhemies tämä edustaja hassin antama lupaus on mielestäni merkittävä nimittäin tähän saakka vihreät kun tätä irakilaisperheen tapausta on käsitelty

jos eivät ole suoraan antaneet ymmärtää ovat kuitenkin onnistuneet synnyttämään mielikuvan että he eivät tätä irakilaisperheen käsittelyssä pohjana olevaa lakia hyväksy sen jälkeen kun on osoitettu että he hyväksyivät sen eivätkä pelkästään hyväksyneet vaan hallituksesta olivat antamassa tämän esityksen niin sen jälkeen ovat sanoneet eräissä yksityiskeskusteluissa että kyllä he voivat olla kriittisiä sellaisiakin lakeja kohtaan jotka ovat itse hyväksyneet tämähän on ihan loogista mutta nyt siis edustaja hassi lupaa meille sellaisia dokumentteja joista käy ilmi että vihreät jo silloin vastustivat tätä esitystä jään niitä odottamaan

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä on ehdotettu tiettyjen maahanmuuttohallinnon tehtävien siirtoa poliisilta ja rajavartiolaitokselta maahanmuuttovirastolle prosessien kehittäminen ja selkeyttäminen on sinänsä kannatettavaa mutta toisaalta kannattaa pitää mielessä se että poliiseilla ja rajavartiolaitoksen henkilökunnalla on erittäin hyvää käytännön kokemusta maahanmuuttoasioista ja sitä kannattaa hyödyntää jatkossakin arvoisa puhemies suomen kannalta olennaisesti tärkeämpi kysymys liittyy kuitenkin komission esitykseen dublin asetuksen muuttamisesta esityksen mukaan turvapaikanhakijoita siirrettäisiin toisiin eu maihin muuttopaineen kohdatessa yhtä tai useampaa jäsenvaltiota tämän hetken esityksen mukaan taakanjakojärjestelmästä tulisi pysyvä ja sakon uhalla jäsenmaita velvoittava mikä on vastoin hallitusohjelman kirjausta eu laajuinen turvapaikanhakijoiden taakanjako tarkoittaisi käytännössä hakijoiden määrän runsasta kasvua myös suomessa ainoastaan suomi on toteuttanut viime syksynä sovittua eun vapaaehtoisesta taakanjakomekanismista tehtyä sopimusta pilkuntarkasti ja sopimuksen nojalla italiasta ja kreikasta uudelleen lähetetyksi aiotuista sadastakuudestakymmenestätuhannesta turvapaikanhakijasta on toukokuun loppuun mennessä lähetetty noin kaksituhatta henkilöä joista peräti noin kuudesosa suomeen herääkin kysymys mitä mahtaisi tapahtua jos sitoutuisimme komissiossa nyt suunnitteilla olevaan taakanjakomekanismiin arvoisa puhemies suunnitelmissa oleva eun turvapaikkavirasto ja sen myötä tuleva eu laajuinen yhteinen turvapaikkalinja eivät myöskään ole ratkaisu ongelmaan toteutuessaan ne kaventaisivat olennaisesti kansallista liikkumavaraamme ja jatkaisivat eun liittovaltiokehitystä

arvoisa rouva puhemies edustaja zyskowicz kävi ansiokkaasti läpi tuota sinänsä inhimillisellä tavalla hyvin valitettavaa riihimäen irakilaisperheen tilannetta varmasti jokainen ihminen ajattelee niin että on kohtuutonta jos perhe rikkoutuu syystä tai tai toisesta on syytä kuitenkin muistaa ja ja tunnustaa se tosiasia että tämä laki on tullut voimaan siis vuonna kaksituhattakymmenen se on valmisteltu rkpn ministeri thorsin johdolla ja sen myös hyväksyivät niin kuin edustaja zyskowicz esille toi täällä salissa lukuun ottamatta ex edustaja pulliaisen puheenvuoroja myös vihreät puhumatta asiasta mitään vastustamatta sitä äänestämättä sitä vastaan ja niin poispäin eikä myöskään viime hallituskaudella kun aika äänekkäästi täällä salissa aina tv kameroiden käydessä näistä asioista puhuva ville niinistö oli ministerinä tähän asiaan tehty muutosta mutta nyt annetaan ymmärtää että tätä irakilaisperhettä kohdellaan väärin sitä kohdellaan siis tällä hetkellä sen lain mukaan joka on tullut voimaan kaksituhattakymmenen ministeri thorsin esittelystä jota vihreät eivät vastustaneet eivätkä viime kaudella tehneet ehdotuksia että siltä oltaisiin muutettukaan silloin tietysti tällainen sosiaalisen median keskustelu mitä vihreätkin ylläpitävät on on jollain tavalla käsien pesua ja epäreilua että annetaan siellä ymmärtää että nyt pitäisi jollain tavalla toisin toimia silloin itse asiassa annetaan ymmärtää että lakia ei tarvitsisikaan noudattaa ministeri orpo on toiminut tässä hyvin

niitä sitten ollaan tavallaan tuomassa tähän keskusteluun mukaan

puhemies edustaja zyskowicz pitkäaikaisena kansanedustajana tietää oikein hyvin että hallitusten sisällä käydään kovia vääntöjä tämä muutos joka vanhasen kiviniemen hallituksen aikana tehtiin on yksi sellainen asia ja kuten jo totesin vihreät sen väännön hävisivät hallituksen sisällä vihreät vaativat myös selvitystä tämän aikaisemman tiukennuksen vaikutuksista kattavaa selvitystä ei koskaan ole tehty mutta tämä irakilaisperheen tapaus osoittaa tämän jo nyt voimassa olevan lain kohtuuttomuuden ja se korostaa niiden tiukennusten joita nyt ollaan tekemässä kohtuuttomuutta

mihin tämä irakilaisperheen suurta julkisuutta saanut tapaus perustuu on on kysymys siitä että perheeltä joka on muodostunut sen jälkeen kun turvapaikan saanut ihminen on tullut suomeen vaaditaan näitä tulorajoja nyt hallitus esittää sitä että tulorajoja vaadittaisiin myös silloin kun perhe on olemassa jo siinä vaiheessa kun sen perheen yksi jäsen pääsee pääsee suomeen edelleen korostaisin sitä että eu säädökset joihin tässä on viitattu useampaan kertaan asettavat minimivaatimuksen sille mitä vähintään pitää tehdä perheiden yhdistämisen mahdollistamiseksi mitään ylärajaa sille ne eivät aseta edustaja heinosen puheenvuoroon viitaten toistan sen että yli kahdenkymmenenviiden vuoden ajan ruotsiin on tullut suuruusluokkaa kymmenkertainen määrä suomeen verrattuna turvapaikanhakijoita

rouva puhemies tiedän toki että hallituksessa tehdään kompromisseja ja käydään sisäistä vääntöä saattaa hyvin olla että vihreät ovat tuolloin tätä esitystä vastustaneet mutta pitkäaikaisena kansanedustajana tiedän myös sen että jos jokin puolue on hallituksessa alakynteen jäänyt niin kyllä eduskuntakeskustelussa lähetekeskustelussa usein siitä näkyy viitteitä eli usein tuon hallituspuolueen edustajat käyttävät puheenvuoroja joissa ovat kriittisiä ja toivovat että valiokunnassa vielä asiaa tarkasteltaisiin josko sitä voitaisiin muuttaa mitään tällaisia viitteitä

ainoa siis ainoa puolue joka varjobudjetissaan esitti yksityislääkäreiden kela korvausten poistamista ja kun nyt sitten pari viikkoa sitten stmn työryhmä esitti tämän vihreän mallin toteuttamista niin vihreät aloittivat sosiaalisessa mediassa edustaja karin johdolla kauhean rummutuksen hallituksen hirveitä aikeita vastaan siellä sosiaalisessa mediassa sitten peukutettiin että on se hienoa kun vihreät vastustavat tällaista hallituksen katalaa suunnitelmaa ja ainoa joka tätä katalaa suunnitelmaa oli esittänyt puolueista oli siis vihreät nämä muita paremmat muita hyveellisemmät poliitikot mitä sitten vielä tulee hallituksen esitykseen joka nyt on valiokunnassa niin edustaja hassi

joka saa suomesta turvapaikan tai joka tulee kiintiöpakolaisena ei sovelleta toimeentuloedellytystä jos tietyn määräajan kuluessa perheenyhdistämistä haetaan

arvoisa rouva puhemies minusta on hivenen ontuva tulokulma tähän erityisesti vihreiden puheita ja kirjoituksia kuunnellen se että se on hyväksyttyä että ruotsissa tehdään jopa suomea tiukempaa lainsäädäntöä perheiden yhdistämisessä sen takia että sinne on tulossa paljon lapsia eikö kaikkien lapsien pitäisi olla sitten samanarvoisia tällä logiikalla eikä millään tavalla pitäisi laskea onko niitä tuhat satatuhatta vai miljoona siinä mielessä se on se on ontuva peruste että täällä arvostellaan suomen lainsäädäntöä mutta puolustetaan ruotsin lainsäädäntöä jota jota sisarpuolue siellä siellä paraikaa tekee eli ruotsin lainsäädäntö tulee olemaan tiukempi kuin meillä itse olen huolestunut siitä että lapsia lähetetään läpi välimeren läpi lähi idän

en tiedä onko sitten sallittu sana puhua ankkurilapsista tällaista sanaa ja termiä on käytetty eli lähetetään lapsi sen toivossa että hän selviäisi yli yli välimeren pääsisi sieltä hakemaan turvapaikkaa ja automaattisesti pystyisi perheen yhdistämään se tietysti on hyvä tilanne että perheet pysyisivät kasassa ja sen takia annan kiitosta

ei ole edustaja niinistöä ei edustaja karia eikä ketään ketään muuta vihreistä puhumassa silloin kun tätä lainsäädäntöä täällä käsitellään tätä kokonaisuutta eli meillä on käsittelyssä hallituksen laki ulkomaalaislain muuttamiseksi ja tiettyjä toimenpiteitä siihen

rouva puhemies en ihmettele että edustaja ville niinistö ei ole salissa keskustelemassa hän on varmasti jossain yleisradion ajankohtaisohjelmassa haastateltavana näistä

lähettämään oman lapsensa rosvojen matkaan hengenvaaralliselle matkalle halki afrikan halki euroopan suomeen siinä toivossa että jos lapsi pääsee perille niin koko perhe saa perheenyhdistämisen kautta myös oikeuden tulla suomeen eli oletteko ollenkaan omassa kannanotossanne jossa ymmärrän että poliittisten irtopisteiden kerääminen on päällimmäisenä

ajatelleet sitä onko se lapsen etu että järjestelmä kannustaisi ja jopa houkuttaisi tällaiseen menettelyyn

edustaja zyskowicz nyt tämän itse asiasta keskustelun sijasta keskittyy hyökkäämään vihreitä vastaan jokainen voi vetää omat johtopäätöksensä siitä mihin mihin tämä perustuu mutta totean vain sen että lapsen oikeuksista huolissaan olevat tahot lasten oikeuksia ajavat kansalaisjärjestöt myös suomen ovat kritisoineet näitä perheenyhdistämisen tiukennuksia kehottaisin edustaja zyskowiczia esimerkiksi tutustumaan amnestyn äskettäin julkaisemaan listaan kymmeneen myyttiin maahanmuutosta ja perheenyhdistämisestä tämän asian asiantuntijoiden näkemyksiin jotka juuri ihmisoikeuksien ja lasten oikeuksien kannalta näitä asioita tarkastelevat

arvoisa rouva puhemies olen tästä asiasta keskustellut käytetäänkö nyt tätä sanaa vertaisasiantuntijoiden kanssa eli olen kahden suomen somaliyhteisön edustajan kanssa ihan viime päivinä keskustellut tästä ilmiöstä en voi väittää että heidän subjektiiviset näkemyksensä ja kokemuksensa edustaisivat jotenkin koko yhteisöä tai edustaisivat edes objektiivista totuutta mutta olen pahoillani siitä että eduskunnan hallintovaliokunta kun se käsitteli tätä asiaa ja on jo päättänyt asiantuntijain kuulemisen ei katsonut aiheelliseksi kutsua kuultavaksi yhtäkään

irakilaisyhteisöstä ketään en epäile näiden järjestöjen hyvää tarkoitusta joihin edustaja hassi viittasi pikkaisen epäilen lapsiasiavaltuutetun asiallisuutta kun hän suunnilleen samana päivänä ilmoittaa että suomen menettely on vastoin kansainvälistä sopimusta ja samana päivänä perustuslakivaliokunta toteaa että ei ole

lasten etu niiden lasten joita lähetetään joka suorastaan kannustaa lasten perheitä lähettämään lapsia vaaralliselle matkalle siinä toivossa että lapsen myötä myös perhe pääsisi perässä suomeen

näitä väitteitä tue haluaisin vielä todeta sen että pakolaisuuden syihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi kehitysyhteistyön avulla tämä hallitus on niitä varoja leikannut toiseksi rajuiten suhteellisesti kaikkein rajuimminhan hallitus on leikannut luonnonsuojelun määrärahoja kun puhutaan siitä että näiden vaarallisten reittien sijasta pitäisi saada hallittua maahanmuuttoa hallittua turvapaikan tarvitsijoiden valintaa niin perheenyhdistäminen on yksi niistä tavoista myöskin järjestöt jotka ovat selvittäneet tällaisen radikalisoitumisen ja terroristijärjestöihin viehtymisen taustaa ovat todenneet että yksi valitettavan otollinen ryhmä terroristijärjestöjen houkutuksille ovat sellaiset nuoret jotka ovat tulleet alaikäisinä turvapaikanhakijoina eurooppaan ja jotka eivät ole saaneet turvakseen perhettä

on meidän omien

viimeinen puheenvuoroni tässä keskustelussa mitä näihin leikkauksiin ensin tulee niin vihreät ovat väittäneet että heillä on ollut vaihtoehto hallituksen tekemille leikkauksille koulutusleikkauksille kehitysyhteistyöleikkauksille luonnonsuojelumäärärahaleikkauksille ja muuta olen useamman kerran edustaja hassi täällä salissa pyytänyt että vaatimattomasti vaikka kymmenen suurinta vaihtoehtoista leikkauskohdetta kertoisitte meille ja suurelle yleisölle mutta eipä vain ole kuulunut eli tarjoan teille taas että kun teillä on näille satojen miljoonien jopa neljäntuhannen miljoonan leikkauksille vaihtoehdot niin kertokaa vaikkapa nyt kymmenen tai sanotaan yhdeksän suurinta kilometrikorvauksillahan hoidetaan osa mutta yhdeksän suurinta leikkauskohdetta olkaa hyvä

siihen liittyy sitten omia hyvin traumaattisia yksilökohtaisia kokemuksia mutta myös yhteiskunnallisia riskejä joihin viittasitte mitä tulee sitten edustaja hassin ja tähän lopetan näkemykseen siitä että näkemykseni niistä motiiveista miksi perhe lähettää yhden jäsenistään oman lapsensa hengenvaaralliselle matkalle toiselle puolelle maailmaa ovat hyvin spekulatiivisia en ollut uskoa korviani esittäkää te sitten joitakin selvästi uskottavampia motiiveja kuin ne mitä itse olen esittänyt
arvoisa puhemies edustaja zyskowicz on tässä salissa useasti perännyt vihreiden vaihtoehtoisia säästöjä haluaisin nyt jälleen kerran vastata hänelle että ne ovat netissä kaikkien luettavissa vihreiden vaihtoehtobudjetti ja myös vihreiden esittämä vaihtoehtoinen pitemmän ajan taloussuunnitelma ovat ovat netissä vihreiden perusajatus kansantalouden ja valtiontalouden hoitamiseen on se että leikkaukset kokonaisuutena voisivat olla pienemmät kuin hallitus esittää mutta myöskin se leikkauslista on on netissä ja tämä kilometrikorvausasia jota edustaja zyskowicz on useaan otteeseen kyseenalaistanut se laskelma on eduskunnan tietopalvelun tarkastama toteaisin myös sen että edellisen hallituksen kaudella ympäristöministeriön ja valtiovarainministeriön yhteinen selvitys ympäristölle haitallisten tukien kokonaismäärästä ylittää selvästi myöskin nykyisen hallituksen tekemien leikkausten määrän vihreiden keskeisin ehdotus leikkauskohteeksi ovat ympäristölle haitalliset tuet joita on vino pino yhtenä esimerkkinä nyt mainitsisin turpeen polttamisen verotuen

vuodessa valtion budjettikirjan mukaan ja muutamalla kymmenellä miljoonalla eurolla tämä hallitus on sitä korottanut tälle vuodelle verrattuna viime vuoteen joka luku on siis tämän vuoden budjettikirjasta jäänyt mieleeni

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajat maailma ympärillämme on viime vuosina muuttunut erittäin nopeasti ja uhat ovat monimuotoistuneet mikä näkyy myös suomen turvallisuusympäristön heikentymisenä aseellisen voiman käyttöä sisältäneet kriisit ovat kehittyneet usein vain muutamien päivien ja viikkojen aikana lisäksi kriisit ovat sisältäneet hyvin monenlaista hybridivaikuttamista asevelvollisuuslain asevelvollisuuslain mukaan kertausharjoituksen yksi tarkoitus on sotilaallisen valmiuden joustava kohottaminen voimassa olevan lain mukaan kertausharjoituskutsun kuitenkin tultava vähintään kolme kuukautta aikaisemmin ja ymmärrettävästi tämä on nykymaailmassa ja olosuhteissa aivan liian pitkä aika hallituksen esityksessä kertausharjoitukseen voidaan määrätä ilman kolmen kuukauden aikarajaa ja tarvittaessa vaikka välittömästi ehtona on että kyse on sotilaallisen valmiuden joustavan kohottamisen tarkoituksessa järjestetystä harjoituksesta ja että suomen turvallisuusympäristössä ilmenevä tarve edellyttää tällaisen kertausharjoituksen järjestämistä puolustusvaliokunnan saaman selvityksen mukaan nopeasti järjestettävät valmiudelliset kertausharjoitukset vastaavat tarvittaessa myös erilaisiin hybridiuhkatilanteisiin yksittäinen asevelvollinen voitaisiin siis jatkossa määrätä kyseiseen harjoitukseen korkeintaan kolmeksikymmeneksi päiväksi kerrallaan ja harjoitus olisi peruttava heti kun tilanne sen sallii vapautus voidaan myöntää vain jos se on asevelvollisen perhe tai taloudellisten olojen taikka ammatin tai elinkeinon harjoittamisen takia välttämätön vapautushakemus ei itsessään vaikuttaisi kertausharjoitusmääräyksen täytäntöönpanoon eli pelkän jätetyn hakemuksen perusteella ei ole oikeutta jäädä pois harjoituksesta sama sääntö koskee jo tällä hetkellä kaikkia kertausharjoituksia kuten puolustusvaliokunta mietinnössään huomauttaa etenkin nopeaan valmiuden kohottamiseen liittyvät kertausharjoitukset korostavat tarvetta entistä tiiviimpään vuorovaikutteiseen kanssakäymiseen puolustusvoimien ja asevelvollisten kesken

edustaja

tiedoksi että olen juuri twitteriin laittanut vuodelta kaksituhattayhdeksän ryhmämme puheenjohtajan outi alanko kahiluodon kriittisen kirjoituksen näistä perheenyhdistämisen tiukennuksista kun edustaja zyskowicz esitti että vihreät eivät asiasta silloin sanoneet poikkipuolista sanaa anteeksi tämä hyppäys asialistan edelliseen kohtaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

koirien myrkytystapaukset ja myrkytysyritykset eivät ole uusi ilmiö mutta tapaukset ovat erityisesti tänä keväänä huolestuttavasti lisääntyneet asia on aiheuttanut paljon keskustelua ja huolta myrkkysyöttejä on löydetty niin lenkkipolkujen varsilta koirapuistoista kuin koiranomistajien omilta pihoiltakin järkyttävää on että myrkkyä sisältäviä syöttejä on laitettu jopa postiluukkujen kautta sisään asuntoihin silloin kun lemmikki on ollut yksin kotona on mahdotonta ymmärtää sellaista sairasta mieltä joka haluaa vahingoittaa viatonta eläintä poliisi on todennut että myrkytysyrityksiä ei voida tutkia eläinsuojelurikoksina sillä eläinsuojelurikoksen minkään muodon yritystä ei vielä ole säädetty rangaistavaksi tämä lain epäkohta on pikaisesti korjattava nykyisessä rikoslaissa rangaistavaksi on säädetty eläinsuojelurikos törkeä eläinsuojelurikos ja lievä eläinsuojelurikos näissä kaikissa säädetään rangaistavaksi teko jolla henkilö tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta pahoinpitelemällä liiallisesti rasittamalla jättämällä tarpeellista hoitoa tai ravintoa vaille tai muuten pykälässä määriteltyjen säädösten vastaisesti kohtelee eläintä julmasti tai tarpeetonta kipua tai tuskaa aiheuttaen tällaiseen tekoon syyllistynyt on tuomittava eläinsuojelurikoksesta teosta on säädetty rangaistavaksi myös törkeä sekä lievä tekomuoto tekoja voidaan siis tällä hetkellä tutkia korkeintaan törkeänä vahingontekona tällöinkin eläimiin kohdistunut teko tutkitaan esineeseen kohdistuneen rikoksen yrityksenä eikä eläimeen tai elävään olentoon kohdistuvan rikoksen yrityksenä rikosnimikkeissä ei ole säädetty erikseen teon yritystä rangaistavaksi myös vahingoittamisen yrityksen tulee olla rikollista jo ryhtyminen toimintaan eläimen vahingoittamistarkoituksessa on niin kylmää harkintaa osoittava ja siten moitittava teko että se on säädettävä rikokseksi mahdollisimman pian rikoksen yrityksen kriminalisointi varmasti myös toimisi ennalta ehkäisevästi ja vähentäisi sekä tekoja että niiden yrityksiä yhdessä edustaja sirenin kanssa tekemässämme lakialoitteessa esitämme rikoslain muuttamista siten että eläinsuojelurikoksen yritys kriminalisoidaan koirien ja muiden eläinten myrkyttäjät on saatava nykyistä paremmin kiinni ja heidät tulee saada aina vastuuseen

arvoisa puhemies tosiaan tämänkin kevään aikana eri puolilla suomea kirjattiin lukuisia koirien myrkytystapauksia ne ovat aiheuttaneet lukuisia vakavia vaaratilanteita lemmikeille lääkäri ja sairaalahoitoa on tarvittu ja valitettavasti liian moni on jopa joutunut jättämään parhaalle ystävälleen jäähyväiset aivan liian aikaisin koirien muiden lemmikkieläinten ja luonnonvaraisten eläimien lisäksi vaarassa ovat myös pienet lapset sillä kuten edustaja pelkonen totesi myrkkysyöttejä on löytynyt jopa leikkipuistojen läheisyydestä on mahdotonta ymmärtää miten joku kehtaa ja voi tehdä jotakin tällaista mutta koska tätä tapahtuu myrkkysyöttejä löytyy ympäristöstä on asialle tehtävä jotakin näiden tapausten on päätyttävä rotanmyrkyllä myrkytettyjä tai esimerkiksi lasinsiruja sisältäviä syöttejä on löydetty niin maastosta puistoista kuin pihoilta sekä postiluukkujen kautta ihmisten kotien eteisistä tämä on aivan käsittämätöntä toimintaa ja se vaatii tekijältä myös vaivaa suunnittelua ja toteutusta koirien myrkyttäjät on saatava nykyistä paremmin kiinni ja heidät tulee saada vastuuseen teoistaan kuten edustaja pelkonen totesi uskomme että jo tämä kriminalisointi itsessään ennaltaehkäisisi näitä tekoja jo ryhtyminen toimintaan eläimen vahingoittamistarkoituksessa on niin moitittava teko että tämä tulisi säätää rikokseksi nykyinen lainsäädäntö on ongelmallinen ja poliisi on usein voimaton myrkytysepäilyjen kanssa koska sopivaa rikosnimikettä ei löydy poliisin arvion mukaan kyseessä olisi eläinsuojelurikoksen yritys mutta tätä ei lainsäädännössä ole säädetty rangaistavaksi teoksi rikoslaissa rangaistavaksi on säädetty eläinsuojelurikos törkeä eläinsuojelurikos ja lievä eläinsuojelurikos näissä kaikissa säädetään rangaistavaksi teko jolla henkilö tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta huolimattomuudesta johtuen aiheuttaa tarpeetonta kipua tai tuskaa eläimelle nykylainsäädännön mukaan rikosvastuu siis alkaa vasta kun eläintä on jo vahingoitettu mielestämme myös vahingoittamisen yrityksen tulisi olla rikollista teimme tämän laki aloitteen yhdessä edustaja pelkosen kanssa koska mielestämme eläinsuojelurikoksen yrityksen tulisi olla rangaistava teko

arvoisa puhemies eilen kymmenen uutisia katsellessani oli mukava huomata miten edustaja siren siellä teki ympäristön eteen hyvää työtä keräten roskia merenrannalta edustaja modigin ja kumppaneiden kanssa nyt he ovat tehneet hyvän aloitteen missä näitä koiranmyrkyttäjiä jotka levittävät siis luontoon roskaa mitä koirat käyvät nuuhkimassa ja syömässä rankaistaisiin en tiedä mitä sellaisella sitten tavoitellaan mutta mutta tälle aloitteelle kyllä mielelläni annan täyden tuen edustajat siren ja pelkonen siis esittävät että jatkossa poliisille tulisi mahdollisuus myös tutkia pelkästään näitä tapauksia jotka eivät vielä ole johtaneet esimerkiksi eläimen kuolemaan eli eli pelkkä yrityskin olisi rangaistava nyt oikeastaan olisin halunnut vielä

menee eteenpäin käsittelyyn kysyä edustaja pelkoselta että onhan tämä nyt tehty niin että tämä ei ole millään tavalla vain koiriin sidottu vaan tämä on itse asiassa eläinneutraali lainsäädäntö eli tämä tulee koskemaan kaikkia eri eri eläimiä vaikka tässä puhutaan puhutaan koirista mutta täysi tuki tälle

arvoisa rouva puhemies edustaja heinoselle lyhyt ja ytimekäs vastaus näin näin olemme tarkoittaneet että muihinkin eläimiin kohdistuvat muun muassa myrkytysyritykset ehdottomasti tulisi kriminalisoida ei vain ei vain koiriin kohdistuvat

edustaja zyskowicz tuossa teki epäasiallisen kommentin väliin ja sai minut vähän hymyilemään ja ja puheenkin katkeamaan yleensä sellaista ei ole tapahtunut mutta nyt tapahtui ja päätin hengähtää hetken ja rauhoittua ja jatkaa sitten muutaman sanan eli hän kysyi eikö rottiakaan saa myrkyttää no ei saa rottia myrkyttää jos ne ovat toisten lemmikkirottia mutta totta kai ei tällä lainsäädännöllä siihen tähdätä että navetoissa taikka tuotantotiloissa taikka muissa paikoissa ei säädösten mukaisesti voisi voisi rottia tuhota mutta jos edustaja zyskowiczin naapurissa rouvalla on pieni kotirotta niin sitä

arvoisa puhemies kun näitä syöttejä sieltä ympäristöstä ja luonnosta löytyy niin niin ne ilmeisestikin on kohdennettu koirille mutta eihän se tietenkään katso sitä kenen kohdalle minkä eläimen tai tai ihmislapsen kohdalle se syötti osuu esimerkiksi joku makkaraviipale jossa on lasinsiruja ja kuten sanottua niin myös pikkulapset ovat vaarassa ja ja näitä syöttejä on löytynyt jopa leikkipuistojen läheisyydestä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa puhemies totean vain lyhyesti että tässä on kysymys tästä samasta yhdessä edustaja pelkosen kanssa tekemästäni